arvoisa puhemies valtioneuvoston kansallinen ilmasto ja energiastrategia sisältää linjaukset joilla pyritään siihen että suomi saavuttaisi yhteisesti eussa sovitut energia ja ilmastotavoitteet vuoteen mennessä ja etenisi kohti vuoden kaksituhattaviisikymmentä tavoitteita

strategia rakentuu hallitusohjelmaan ja selonteon taustana on parlamentaarisen energia ja ilmastokomitean lokakuussa kaksituhattaneljätoista julkaisema mietintö energia ja ilmastotiekartta kaksituhattaviisikymmentä jossa tutkittiin eri vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseen ja niiden vaikutuksia strategian lähtökohtana on energia ja ilmastopolitiikan kokonaisvaltainen tarkastelu eri sektoreilla kolme keskeistä tarkastelukulmaa joiden tasapainosta selonteossa on pyritty pitämään huolta ovat olleet kustannustehokkuus ja kilpailukyky kestävyys kasvihuonepäästöjen ympäristön näkökulmasta sekä energiajärjestelmän toimitusvarmuus valtioneuvoston selonteossa todetaan että kansallinen energia ja ilmastostrategia on tärkein tulevien vuosien energia ja ilmastopolitiikkaa koskeva linjaus se on samalla ohjelma joka tarjoaa uskottavan ja selkeän reitin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi selonteon linjaukset ovat voimakkaasti yhteydessä kansainväliseen ilmastosopimusjärjestelmään ja eu tason tavoitteisiin yhteisistä ohjauskeinoista toimiva päästökauppajärjestelmä ja energian sisämarkkinat ovat keskeisessä asemassa energia ja ilmastopolitiikan että keskitytään kuuntelemaan puhujaa yhteisistä ohjauskeinoista toimiva päästökauppajärjestelmä ja energian sisämarkkinat ovat keskeisessä asemassa energia ja ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi kansallinen energia ja ilmastostrategia painottuu merkittävästi bioenergian edistämiseen arvoisa puhemies talousvaliokunta pitää valtioneuvoston selontekoa johdonmukaisena ja suomen näkökulmasta perusteltuna lähtökohtana samalla valiokunta katsoo että lähtökohtien valintaan sisältyy myös riskejä strategia jättää kokonaiskuvan kannalta liian vähälle huomiolle tiettyjä keskeisiä energia ja ilmastopolitiikan perusulottuvuuksia ja energiantuotannon muotoja suomen on perusteltua olla biotalouden ja bioenergian käytön edistämisen eturintamassa mutta tätä ei pidä nähdä vastakkaisena muille jo nähtävissä oleville globaaleille energiapolitiikan kehitystrendeille kuten liikenteen sähköistymiselle valiokunta korostaa keskeisenä lähtökohtana myös raaka aineiden ohjaamista ensisijaisesti korkean jalostusarvon tuotteisiin talousvaliokunta toteaa että energiamarkkinoiden kokonaiskuvan muodostamisen kannalta selonteossa on käsitelty tiettyjä energiamuotoja varsin kapeasti tämä koskee erityisesti vesi ja ydinvoimaa

valiokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota myös siihen että valtioneuvoston selonteossa energiamarkkinoiden koordinaatio naapurimaiden välillä jää epäselväksi pohjoismaiden hyvin toimivat sähkömarkkinat ovat pohjana eun sähkömarkkinoiden uudistamisessa pohjoismaat voisivat olla myös suunnannäyttäjinä muun muassa yhteisellä biopolttoaineiden sekoitevelvoitteella sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä talousvaliokunta toteaa lisäksi että energian käyttäjän roolin korostuminen ei ilmene ainoastaan informaatio ohjauksen ja älykkäiden verkkojen kehityksessä vaan kuluttajien ja yritysten merkitys energiapolitiikan suunnannäyttäjinä korostuu yhtä lailla

hyvän hyötysuhteensa vuoksi yhteistuotanto säästää siten huomattavasti polttoainetta erillistuotantoon verrattuna tuotantomuodolla on suuri merkitys toimitus ja huoltovarmuudelle ympäristölle ja taloudelle selonteko tunnistaa chp tuotannon merkityksen ja toteaa että biopolttoaineita käyttävän chpn hyödyntämistä säätövoimana tutkitaan suomessa ja euroopassa sähkön alhainen markkinahinta ja hiilidioksidiveron alennuksen peruminen yhdistetyltä sähkön ja lämmöntuotannolta ovat kuitenkin heikentäneet yhteistuotannon kannattavuutta ja vaarana on että yhteistuotantolaitoksia muutetaan korvausinvestointien yhteydessä pelkästään lämpöä tuottaviksi laitoksiksi myös maa ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan ilmaissut huolensa chp tuotannon kehityssuunnasta joka vaikuttaa olevan ristiriidassa sen kanssa että muualla euroopassa chp tuotannon osuus on kasvussa talousvaliokunta pitää tärkeänä selvittää yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon investointikannustimia ja chp tuotannon tosiasiallisia mahdollisuuksia osallistua sähkön tuotantotuen tarjouskilpailuihin tästäkin näkökulmasta tukipolitiikan teknologianeutraliteetti on avainasemassa talousvaliokunta toteaa strategian ytimessä olevan liikenteeseen kohdistuvat päästövähennykset painotus on tärkeä ja perusteltu eun kaksituhattakolmekymmentä ilmastotavoitteiden ja ei päästökauppasektorin taakanjakovelvoitteiden täyttämiseksi talousvaliokunta pitää tärkeänä tarkastella liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä lyhyellä aikavälillä tavoitteiden saavuttamiseksi biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kasvattaminen on kustannustehokas päästöjenvähennyskeino pitkällä aikavälillä taas painottuu erityisesti liikenteen sähköistymisen merkitys arvoisa puhemies talousvaliokunta kantaa huolta sahojen ympärille nousevista puru ja kuorivuorista puun ensi asteen jalostuksen keskeinen ongelma on sivutuotteiden heikko kysyntä mikä ilmenee erityisesti sahateollisuuden puru ja kuorivuorina nykyisellä hintatasolla ja käyttömäärillä käyttökohteita ei ole riittävästi tähän vaikuttaa osaltaan myös metsähakkeen tuotantotuki joka on omiaan aiheuttamaan markkinahäiriöitä metsähakkeen polton ensisijainen ohjauskeino on päästökauppa joka oikein toimiessaan poistaisi tarpeen erilliselle metsähakkeen tuelle kehittyvä biotuoteteollisuus voi osaltaan helpottaa sahateollisuuden ongelmia ja erityisesti tukipolitiikan teknologianeutraliteetti on tältä kannalta ratkaiseva talousvaliokunta painottaa että kiertotalouden näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää etteivät sahateollisuuden sivuvirrat päädy jätteeksi vaan tulevat hyödynnetyiksi esimerkiksi lämmön ja sähkön sekä liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa

joustojen hyödyntämisessä merkitsevät kilpailuetua kasvavilla maailmanmarkkinoilla erityisesti innovaatioiden investointien ja viennin edistämisen kannalta myös näiden osa alueiden tulisi olla tulevien politiikkatoimien keskiössä yhtäältä päästövähennyksissä on kyse kustannuksista mutta toisaalta myös kasvumahdollisuuksista käynnissä oleva energiamurros korostaa tarvetta laaja alaiseen vaikutusten arviointiin ja strategian linjausten päivittämiseen ja täsmentämiseen arvoisa puhemies talousvaliokunnan mietintöön liittyy myös kymmenen lausumaehdotusta eduskunta edellyttää että valtioneuvosto yksi uudistaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja tukijärjestelmät niin että tuet ohjautuvat kustannustehokkuusnäkökulmasta parhaisiin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin ja että tukien ja verotuksen kilpailuvaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon kaksi valmistelee strategiassa mainitun uuden uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuen kilpailutukseen perustuen ja teknologianeutraalisti niin että kilpailutukseen voivat tosiasiallisesti osallistua tuuli aurinko ja chp tuotannon lisäksi muutkin mahdolliset uudet teknologiamuodot mikäli tuki toteutetaan kolme varmistaa että teollisuuden käyttöön soveltuva ainespuu ohjautuu ensisijaisesti korkean jalostusarvon tuotteisiin eikä energian tuotantoon neljä ryhtyy toimenpiteisiin erityisesti sahateollisuuden sivutuotteiden purun ja kuoren käyttöön saamiseksi ja tasavertaisen kilpailuaseman varmistamiseksi viisi selvittää energia ja ilmastostrategian toimeenpanoa erityisesti viennin ja kansainvälisen arvonlisäyksen näkökulmasta jotta suomen kilpailuedut ja innovaatiopotentiaali kiertotalouden älykkäiden sähköjärjestelmien energiatehokkuuden ja kuluttajien osallistumismahdollisuuksia edistävien ratkaisujen markkinoilla hyödynnetään kuusi käynnistää toimet liikenteen sähköistymiseen valmistautumiseksi ja tämän kehityksen vaikutusten arvioimiseksi biotalouden ja sähkömarkkinoiden kannalta seitsemän vahvistaa energiamarkkinoiden pohjoismaista ja alueellista yhteistyötä ja koordinaatiota ja selvittää edellytyksiä pohjoismaisen energia ja ilmastostrategian laatimiseen kahdeksan sisällyttää lainsäädäntöesityksiin kustannusvaikutusarvioiden ohella ilmasto ja ympäristövaikutusarviot lisäksi lainsäädäntöesityksissä tulisi ottaa huomioon ympäristö ja ilmastovaikutusten ohella vaikutukset suomen energiajärjestelmään mukaan lukien toimitus ja huoltovarmuus

yhdeksän selvittää jatkovalmistelussa strategiassa esitetyn kolmenkymmenen prosentin biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksia kuluttajille elinkeinoelämälle ja kilpailukyvylle kymmenen arvioi strategian toteuttamisen edellyttämien uusien rahoitustarpeiden ja valtion tulojen alenemisen sekä energiatukien vaikutuksia valtiontalouden kestävyyden kannalta arvoisa puhemies mietintöön sisältyy vain yksi vastalause

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset talousvaliokunnan puheenjohtajalle ja koko valiokunnalle siitä että selonteko energia ja ilmastostrategiasta on hyvin perusteellisen käsittelyn valiokunnassa ja esimerkiksi nuo ponnet joita valiokunnan puheenjohtaja juuri äsken kuvasi tulevat olemaan tietenkin tässä energia ja ilmastostrategian seuraavia askeleita eli

suunniteltaessa ja yksityiskohtia mietittäessä tarpeen huomioida niin kuin eduskunnan sana aina kuuluu huomioida taustallahan tässä energia ja ilmastostrategiassa on tuo vajaa pari vuotta sitten saavutettu historiallinen pariisin ilmastosopimus

omia päästöjään neljälläkymmenellä prosentilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja käytännössä nyt tässä energia ja ilmastostrategiassa kuvataan asetetaan ne tavoitteet mihin suomi tähtää jotta osana euroopan unionia ollaan mukana noita tavoitteita saavuttamassa tässä kohtaa hallitus joka on aina kaukokatseinen ja viisas jo hallitusneuvotteluissa linjasi aika keskeisiä tavoitteita jotka sittemmin siirtyivät energia ja ilmastostrategian kirjauksiksi eli jo hallitusneuvotteluissa löimme lukkoon tavoitteita kuten uusiutuvan energian osuuden nostaminen yli viiteenkymmeneen prosenttiin energian loppukulutuksesta kivihiilen energiakäytöstä luopuminen öljynkäytön puolittaminen ja liikenteen polttonesteitten biokomponentin erittäin tuntuva lisäys näitten linjausten pohjalta pystyttiin tekemään energia ja työstämään sitä eteenpäin ja toteamaan että näillä keskeisillä toimilla tuo kunnianhimon taso mitä tarvitaan on saavutettavissa no nyt valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorossa tuli joitain huomioita mitä valiokunta on ansiokkaassa käsittelyssä ottanut esille ja ihan muutama nopea kommentti niihin todellakin liikenteen on ensimmäistä kertaa nyt laitettu numeerisia tavoitteita mikä sähköautojen määrän vähintään pitäisi olla vuonna kaksituhattakolmekymmentä käytännössä kuitenkin sähköautojen hintakehitys ratkaisee tuon siirtymän nopeuden ja tätä varmasti liikenneministeri mielellään käsittelee lisää toinen huomio liittyy bioenergian suureen merkitykseen suomen energiahuollossa nyt on syytä kerrata se että vaikka meillä bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta on suuri käytännössä se tulee kiertotalouden hengessä teollisuuden sivuvirtojen ja sivutuotteitten hyödyntämisestä sekä metsänhoito ja hakkuutöiden sivutuotteitten hyödyntämisestä ja näin ollen tuo valiokunnan esille ottama huoli siitä että puu ohjautuu aina arvokkaimpaan mahdolliseen käyttöön on ikään kuin sisäänrakennettu tähän mutta on hyvä että sitä korostetaan koska asiasta on muunkinlaisia näkemyksiä valitettavasti pyörimässä julkisuudessa hallituksen kärkihankesatsaukset oikeastaan jo kertovat tämän panostamme vahvasti puun jalostusastetta lisääviin tutkimus ja kehityshankkeisiin ja myös nuo uusiutuvan energian tuet mitä kärkihankerahoilla on edistetty korostavat monenlaisten uusien asioitten kuten aurinkosähkö biokaasu älykkäät sähköverkot kehittämistä tulevaisuutta varten vesivoiman ja ydinvoiman osuus meillä on varsin vakio sähköntuotannossa eikä mitään suurta uutta ole tekeillä älykkäät sähköverkot on syytä mainita koska aika usein sähkön osalta puhutaan säätövoiman tarpeesta toisaalta älykkäät sähköverkot mahdollistavat kulutusjoustojen käytön tasaamaan uusiutuvan energian vaihtelevaa tuotantoa ja tässä meillä on loistavat lähtökohdat tarvitaan vain niitä toimijoita jotka alkavat tarjota kuluttajille tai kuluttajaryhmille markkinoitten kautta säätömahdollisuuksia chpn tulevaisuuden hallitus ottaa vakavasti hallituksen strategisten tavoitteitten mukaisesti haluamme olla biotalouden kiertotalouden puhtaitten ratkaisujen ykkösmaa moni näistä asioista kytkeytyy kestävään energian tuotantoon lopuksi arvoisa puhemies haluan vielä todeta että energia ja ilmastostrategian ikään kuin aisaparina hallitus työstää paraikaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa joka on lähetetty lausunnoille ja siinä asetetaan tavoite että suomi olisi pariisin sopimuksen hengen mukaisesti hiilineutraali maa vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi olisimme ajaneet päästöjä alas niin nopeasti että meidän nielut pystyvät kompensoimaan jäljellä olevat päästöt tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite odotan mielenkiinnolla lausuntokierrosta ja tavoitteen saamaa palautetta

arvoisa puhemies todella kauppaministerinä halusin myöskin lyhyesti tässä kohtaa puhua koska tämä on nimenomaan mitä suurimmassa määrin myöskin vientistrategia tämän olen kyllä entistä vahvemmin oppinut nyt seitsemänkymmentä päivää yritysten kanssa vientimatkoilla vietettyäni ja suomessa tietysti vientistrategioita

miten me hoidamme helsingissä miten me hoidamme teknologiateollisuuden tuotteissamme ympäristöasioita niillä referensseillä kotimaassa on valtava vaikutus miltä näyttää se miten helsingissä lämmitetään millä millä tuotetaan sähkö tällä on ystävät suuri vaikutus siihen paljonko niitä euroja sitten myöskin viennistä suomeen tulee jo nyt puhtaan energian puoli on noin kolmesataa miljardia euroa arviolta se globaali markkina siis jos nappaamme siitä edes yhden prosentin kolme euroa vuodessa niin se on jo yksin yksi suurimpia viennin syömähampaitamme tässä suhteessa sanoisin että on erittäin hyvä että talousvaliokunta erityisesti korostaa kuluttajan keskiöön laittamisen syvällistä ymmärrystä koska se suurin markkina ehdottomasti suomalaisille on kuitenkin siellä smart grid puolella integraatiopuolella miten yhdistetään aurinko tuuli

wärtsilä juuri hankki usasta globaalisti merkittävää integraattoriosaamista ja niin edelleen tässä suhteessa on nimittäin selvää että vaikka meillä on mahdollisuus edetä nopeassa tahdissa fossiiliöljyn käytön puolittamiseen mikä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tilanne niin maailmalla ei voida yhtä paljon nojata biomassaan koska sitä ei suhteessa väestöön niin paljon muualla ole tässä suhteessa erityisesti tämä smart grid integraatiopuoli on se jonka me voimme maailmalle tehdä ja se meidän myönteinen kädenjälkemme voi helposti ylittää sen meidän oman hiilijalanjälkemme kaikessa merkityksessään tässä suhteessa myöskin kauppapuolella oleellista ja hyvä että talousvaliokunta kiinnitti tähänkin huomiota on se että eun sisämarkkinat energiassa kehittyvät meillä vieläkin on vaikeuksia puolassa vaikkapa nesteen jätepohjaisilla biopolttoaineilla standardien osalta tässä teemme töitä myöskin pohjoismaisten markkinoiden yhdistäminen ja esimerkiksi se keskustelu mitä parhaillaan käymme kauppaministerien kesken siitä voisimmeko ulkoisissa vapaakauppasopimuksissa velvoittaa ja ehdollistaa vaikkapa tullietuuksien myöntämisen

tässä suhteessa arvoisa puhemies kannustan kunnianhimoiseen järkiperäiseen ajatteluun eteenpäin menemiseen uskon että tässä on hallituksella kyllä historiallisen kunnianhimoinen tahto loikata eteenpäin erityisesti ne otsikot kuten lämpömarkkinareformi ja myöskin liikenteen pidemmälle katsova sähköistyminen eivät ole mitenkään valmiita eli hyvää keskustelua tarvitaan ja ja kunnianhimoisesti eteenpäin

arvoisa herra puhemies haluan kiittää talousvaliokuntaa sen esityksistä ja ennen kaikkea myöskin kannanottoehdotuksista liikenteen osalta päästövähennystavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia ja niiden saavuttamiseksi tarvitaan myöskin merkittäviä toimenpiteitä valiokunta esittää käynnistettäväksi toimet liikenteen sähköistymiseen valmistautumiseksi ja tämän kehityksen vaikutusten arvioimiseksi biotalouden ja sähkömarkkinoiden kannalta tulevien vuosien kustannustehokkaita toimia liikenteen sähköistämiseksi etsitään parhaillaan liikenteen päästövähennyksiä pohtivassa parlamentaarisessa työryhmässä ja työryhmä tekee esittelyn ja väliraportin joka valmistuu kahdeksastoista kahdeksatta kaksituhattaseitsemäntoista suomen autokanta uusiutuu hyvin hitaasti ja energia ja ilmastostrategiaan kirjattu sähköauton tavoite vaatii toteutuakseen noin kahdenkymmenen prosentin myyntiosuuksia uusista autoista joka vuosi vuodesta kaksituhattakaksikymmentä eteenpäin kun sähköauton hinta toistaiseksi on vielä noin kaksi kertaa kalliimpi kuin vastaavan bensiini ja dieselauton niin tämä tavoite on kunnianhimoinen vaikka absoluuttinen luku tuntuukin kovin alhaiselta

sähköautojen tulevasta hinta ja teknologiakehityksestä sekä entistä tarkempia arvioita niiden tulevasta markkinakehityksestä haluaisimme että hanke kattaisi myös liikenteen sähköistymisen sähköistymisen vaikutukset suomalaiseen liiketoimintaan ja vientimahdollisuuksiin tämän lisäksi valiokunta esittää selvitettäväksi jatkovalmistelussa strategiassa esitetyn kolmenkymmenen prosentin biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksia kuluttajalle elinkeinoelämälle ja kilpailukyvylle liikenne ja viestintäministeriö on tähän liittyen tilannut keväällä kaksituhattakuusitoista vttltä päivityksen liikenteen eri käyttövoimavaihtoehtoja ja niiden bruttokansantuotevaikutuksia koskevaan selvitykseen tämä päivitys valmistui huhtikuussa seitsemäntoista ja löytyy transsmart tutkimusohjelman sivuilta selvityksen mukaan

olisi nykyveroilla ja nykyisillä öljyn hinnoilla ja biopolttoaineen tuotantokustannuksilla jakelupumpulla noin yksitoista viiva kolmekymmentäyksi senttiä kalliimpaa kuin fossiilinen diesel riippuen biokomponentin hinnasta jos uusiutuvan dieselin osuus kaikesta myydystä dieselistä olisi vuonna kaksituhattakolmekymmentä noin neljäkymmentä prosenttia dieselin hinta olisi noin kymmenen senttiä kalliimpaa kuin nyt tästä näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää että onnistumme pohjoismaisessa yhteistyössä ja sitä kautta synnyttäisimme laajempaa

arvoisa puhemies kevään aikana täällä eduskunnassa on keskusteltu ja päätetty useista tärkeistä asioista on puhuttu sote uudistuksen vakavista ongelmista ja hallituksen koulutusleikkauksista kummallekin näistä asioista on yhteistä se että hallitus on sivuuttanut asiantuntijat hyvä puoli näissä hallituksen virheissä on se että seuraava hallitus voi monet niistä korjata on olemassa joitain asioita joita ei voi korjata uusimmat tiedot kertovat ilmaston nopeasta lämpenemisestä muutama viikko sitten julkaistun tutkimuksen mukaan vaarallisena pidetty asteen lämpenemisen rajapyykki saattaa ylittyä jo kymmenen vuoden päästä asian merkitystä ei voi vähätellä ilmastonmuutos on ihmiskunnan vakavin uhka jos me emme pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta kestävyysvajeen tai sote uudistuksen kaltaisilla asioilla ole merkitystä tästä ilmastostrategiasta voi päätellä että hallitus on oivaltamassa ilmastonmuutoksen merkittävyyden tästä osoituksena on tavoite kivihiilen käytön kiellosta samalla paperista voi nähdä että biotalouden lobbarit ovat jälleen kerran onnistuneet tehtävässään alan parhaista tutkijoista koostuva ilmastopaneeli julkaisi eilen raportin ja tutkijoiden viesti metsien käytön ilmastovaikutuksista on pysäyttävää luettavaa hallituksen suunnittelemat metsien jättihakkuut eivät auta ilmastonmuutoksen torjunnassa biotalousvimmassa hallitus on viemässä suomen tilanteeseen jossa nettopäästöt eivät laske yli kymmeneen vuoteen ja suuret hakkuumäärät pienentävät suomen hiilinieluja vuosikymmeniksi käytännössä suomi ei siis vähennä päästöjään ennen lukua tässä ei ole mitään järkeä hakkuulisäysten myötä me emme vain pelaa vaarallista peliä ilmastolla vaan vaarannamme myös suomen metsien monimuotoisuuden hallitus on samaan aikaan leikannut metsien suojelun rahoitusta noin kolmannekseen viime hallituskaudesta me olemme tottuneet pitämään meidän kaunista ja monimuotoista metsäluontoamme itsestäänselvyytenä mutta enää siihen ei ole varaa arvoisa puhemies tärkein kysymys on se minkä takia hallitus on laatinut ilmastostrategian jossa suomen nettopäästöt eivät vähene yli kymmeneen vuoteen miksi asiantuntijat on ohitettu tunnettu ilmastotutkija johan rockström julkaisi äskettäin tutkimuksen siitä mitä pariisin ilmastosopimuksen toteuttaminen todella tarkoittaa ensin maailman päästöt pitää puolittaa kaksituhattakaksikymmentä luvulla sitten päästöt pitää puolittaa uudestaan kaksituhattakolmekymmentä luvulla ja sitten vielä kerran kaksituhattaneljäkymmentä ilmastonmuutoksen torjunnan kiire koskee myös suomea valitettavasti kiire ei näytä hallitusta vaivaavan samalla kun ilmastonmuutos on maailman suurin uhka on sen torjunta myös maailman suurin mahdollisuus esimerkiksi kiinan voimakkaat panostukset hiilen käytön vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi eivät varmasti ole jääneet keneltäkään huomiotta suomella on iso mahdollisuus tarttua näihin kestäviin ratkaisuihin ilmastopäästöjen vähentämiseksi nyt tarvitaan hallitukselta ratkaisuja joilla vauhditetaan edelläkävijämarkkinoiden syntymistä sitä tämä strategia ei tarjoa vihreiden julkaisemassa energiavisiossa uusiutuvien energiaratkaisujen kasvu on kaksi kertaa hallituksen suunnitelmaa nopeampaa ja suomi saavuttaa hiilineutraaliuden jo vuonna kaksituhattakolmekymmentä olemme energiavisiossa myös esittäneet konkreettisia ratkaisuja miten nämä tavoitteet voidaan saavuttaa arvoisa puhemies ilmastonmuutos on ihmiskunnan vakavin uhka se on pakko ratkaista suomen pitäisi olla se maa joka tarttuu toimeen ja tekee sen mitä pitää sivuilleen vilkuilematta me olemme velkaa niille jotka ovat tämän sata vuotiaan maan rakentaneet ja sen me olemme velkaa meidän lapsillemme

ärade talman arvoisa puhemies

tas i beaktande andra

viktiga andra försumbara ärade talman

helt avgörande betydelse utmaningar arvoisa puhemies on hienoa että meillä on käsissämme ilmasto ja energiastrategia ja on hienoa että se on näinkin kunnianhimoinen kiitos siitä kuten talousvaliokunnan varsin hyvästä mietinnöstäkin no asiaan haasteet ovat isot ja energiakysymys on siinä keskiössä miten tuotamme puhdasta energiaa tulevaisuudessa tässä kohtaa strategian johdonmukaisuus sitten hieman lipsuu tuulivoimaa kritisoidaan usein siksi että sitä syöttötariffien muodossa tuetaan mutta ei se pelikenttä ihan neutraali ole muutenkaan turvetta verotetaan juuri sen verran että se on kivihiiltä edullisempaa puuhaketta taas tuetaan juuri sen verran että se on turvetta edullisempaa ja tuulivoimaa tutkitaan juuri sen verran että perussuomalaiset ovat tyytyväisiä

pahemmat samalla kun pomminvarmasti puhdasta tuulivoimaa jarrutellaan poliittisista syistä

kannata strategiaa rakentaa ei edes vähän maatalouden päästöjen leikkaaminen on päästökaupan ulkopuolisen sektorin suurin haaste ja maataloudessa nimenomaan turvesuot sisältävät suurimman päästöleikkauspotentiaalin sopii kysyä kannattaako tässä tilanteessa kun päästöjen leikkaus on haasteellista tukea turvetuotantoa tässä strategiassa on paljon laitettu biotalouden varaan ja sen voi ymmärtää suomi on edelläkävijä biopolttoaineiden tuotannossa ja siitä on kehittymässä vientituote mutta sen tuotannolla on rajansa moni on huolissaan puuraaka aineen riittävyydestä siitä kajoammeko hiilinieluumme kajoammeko luonnon monimuotoisuuteen huolta ovat kantaneet niin puuteollisuus kuin luontojärjestötkin hakkuita ei voi loputtomasti lisätä ja asiantuntijat ovat varsin yksimielisiä siitä että nyt suunnitellut volyymit tarkoittavat että energiakäyttöön ruvetaan käyttämään muutakin kuin sivuvirtoja kuten strategia aivan oikein toteaa pitkällä tähtäimellä biopolttoaineet tulevat olemaan lähinnä raskaan liikenteen polttoaine kevyen liikenteen tulee siirtyä sähköön metsävarannoista ei kannata laajamittakaavaisesti tehdä huonolla hyötysuhteella polttoainetta huonon hyötysuhteen polttomoottoreihin mutta sähköllä toimiva liikenne ei yleisty ilman ponnistuksia se vaatii verotuksellisia toimenpiteitä mutta myös infraa ja lainsäädäntöä miten saamme rakennettua maan kattavan latausverkon miten sallimme sähköajoneuvojen käyttämisen kulutushuippujen tasaajina pitäisikö autovero rakentaa uusiksi jotta saisimme autokantaa uusittua missä määrin tulemme tulevaisuudessa edes omistamaan omia kulkuvälineitä

on vaikea nähdä että niitä tuettaisiin optimaalisesti nyt valitulla linjalla

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän tämän ajan päättäjien historiallinen velvollisuus ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole helppoa se vaatii meiltä muutoksia ja se vaatii meiltä investointeja ilmastonmuutoksen torjuminen on kuitenkin helpompaa ja halvempaa kuin tekemättä jättäminen jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä ajoissa tulee sen inhimillinen ja rahallinen hinta olemaan sietämätön

on hallituksen vastaus siihen millä keinoin suomi torjuu ilmastonmuutosta tulevina vuosina ja miten suomen energiajärjestelmää kehitetään strategia on monin paikoin oikeansuuntainen mutta se on riittämätön niin suomen kuin eunkin ilmastotavoitteita on vielä tarkistettava vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteeseen ja pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiin käsittelimme energia ja ilmastostrategiaa talousvaliokunnassa monipuolisesti ja perusteellisesti ja haluan kiittää valiokuntaa hedelmällisistä keskusteluista ja hyvästä yhteistyöstä valiokunta esittää mietinnössään tärkeitä huomioita strategiaan liittyen yksi tärkeä huomio liittyy metsien käyttöön mietinnössä todetaan että metsien käytön korostaminen suomen energia ja ilmastopolitiikassa sisältää riskejä yksi riski on etteivät ilmastopäästöt vähene riittävästi riittävän nopeasti hallituksen itse teettämän arvion mukaan metsien hiilinielun puolittumisen vuoksi suomen nettopäästöt eivät vähene vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä lisäksi metsien lisääntyvä käyttö luo uhan metsäluonnon monimuotoisuudelle myös taloudellisesta näkökulmasta liika metsiin nojautuminen on riski jos ainespuu ohjautuu korkean arvonlisän teollisuustuotannon sijaan polttoainekäyttöön kärsii ilmaston lisäksi myös talous

tämän on todennut myös tutkijayhteisö lukuisissa kannanotoissaan olen tyytyväinen että näitä riskejä on nyt tunnistettu ja tunnustettu mietinnössäkin ja toivon että hallitus ottaa eduskunnan huomiot vakavasti tulevassa politiikassaan arvoisa puhemies me tarvitsemme isoja muutoksia energiajärjestelmäämme meidän on lisättävä päästöttömiä energianlähteitä ja vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä päätös luopua hiilestä on oikea mutta se ei yksistään riitä esimerkiksi turpeen verotukia täytyy asteittain vähentää uuden päästöttömän energiantuotantokapasiteetin synnyttämiseksi tarvitsemme vielä uusiutuvan energian tukijärjestelmän uusi kilpailutukseen kilpailutukseen pohjautuva tukimekanismi on valmisteltava mahdollisimman pian ja tuotava eduskunnan päätettäväksi jo tänä vuonna valitettavasti eurooppalainen päästökauppa ei toimi toivotulla tavalla joten tarvitsemme kansallista politiikkaa energiakäänteen aikaansaamiseksi vielä tulevina vuosina avainsanat tulevaisuuden energiajärjestelmässä ovat jousto ja hajautus toivottavasti älyverkkoja pohtiva työryhmä saisi työnsä pian valmiiksi ja energiajärjestelmää päästäisiin konkreettisesti uudistamaan älykkääseen ja kysyntäjoustoa lisäävään suuntaan

nojata vain liikenteen biopolttoaineisiin myös suomen henkilöautoliikenne tulee sähköistymään haluttiin sitä tai ei ja toivottavasti halutaan tulevaisuudessa henkilöliikenne tulee olemaan sähköpainotteinen ja raskas liikenne toimii biopohjaisilla polttoaineilla valitettavasti strategiasta puuttuu toimenpiteitä liittyen muutoksen vauhdittamiseen ja tavoitteet liikenteen sähköistymisestä ovat vaatimattomia nyt tarvittaisiin konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi sähköautojen hinnan alentamista verokannustein sekä sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämistä

on mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja p painiketta painaen aloitamme ensimmäisen kierroksen kahden minuutin vastauspuheenvuoroissa ja painotan talousvaliokunnan jäseniä

puolesta kiittää hallitusta hyvästä yhteistyöstä talousvaliokunnassa olen ylpeä siitä että pääsimme lähes yksimieliseen mietintöön näinkin isossa asiassa se on suomeksi sitä että katsomme hyvin yhteisesti kohti tulevaisuutta iso kiitos siitä mutta toki kun tavoitteet ovat näin kunnianhimoisia kuin ne ovat haluan nostaa esille sen miten meillä suomessa sitten maakunnat kunnat ja kaupungit ovat valmiita sitoutumaan ja miten osaamme heidät sitouttaa miten kaupunkien omistajapolitiikka elinkeinopolitiikka laajemmin lähtee siitä että näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin päädytään ja päästään kaupunkipolitiikka on tässä avainasemassa kuten tiedämme tämä ei ole pelkästään liikenteen asia vaan kysymys on myös laajemmin kaupunkisuunnittelusta ja niin edelleen arvoisa puhemies kuten sanoin luomme samalla pohjaa tuleville vuosikymmenille ja kuten kauppaministeri totesi tämä mietintö on hyvin pitkälle se pohja miten me teemme vientiä tulevaisuudessa mainitsitte arvoisa ministeri mykkänen sen että maailmalla kiertotalous cleantech kasvavat ja ovat nyt jo satojen miljardien bisnes mitä jos saisimme siitä edes yhden prosentin

sanonta kuuluu että siinä on se jos sana välissä mihin toimenpiteisiin te aiotte arvoisa ministeri ryhtyä että me todella pääsemme mukaan tähän kansainvälisen cleantech ja kiertotalousbisneksen kasvuun ja toinen kysymys omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri lintilälle aiotteko käyttää nyt

arvoisa puhemies samalla tavalla myöskin meidän puoleltamme kiittää koko talousvaliokuntaa ja myöskin oppositioryhmiä erittäin rakentavasta keskustelusta päästiin lähes lähes yksimieliseen näkemykseen itse olin muutama kuukausi sitten bratislavassa silloin oli energiaministerien ja näiden valiokuntien vastaavien kokous ja siellä puhuttiin eun talvipaketista hyvin paljon se oli aika mielenkiintoista kuultavaa siinä suhteessa että siinä visioidaan samaa kuin mitä itse asiassa täällä suomessa jo tehdään eli liittyen jälleen siihen vientistrategiaan meillä olisi jo aika paljon valmista teknologiaa osaamista konseptia valmiina mutta yksi tärkeä asia on se että meidän ei todellakaan pitäisi kuulla mitä eusta tulee vaan meidän pitäisi tietyllä tavalla syöttää niitä asioita eu puolelle eun tulevat ilmasto ja ja energiakysymykset ja puhtaan energian ajatukset mutta siihen me tarvitsemme ehkä laajempaa pohjoismaista näkemystä ja nythän meillä on tulossa jorma ollilalta raportti joka näyttää että edelleenkin pohjoismainen energia ja ilmastostrategia on hyvin kansallista liian kansallista olisinkin kysynyt tässä tapahtumassa jotain muutosta ja mitä arvoisat ministerit ovat siinä suhteessa tällä hetkellä tekemässä mietitään vaikka niitä biopolttoaineita joita ministerit käyttivät esimerkkinä siinä jos on pohjoismainen markkina se muuttaisi heti tilannetta nostaisi tehokkuutta alentaisi hintaa lisäisi käyttöä sama

puhemies haluan kiittää valiokuntaa erinomaisesta keskustelusta kyse oli oikeastaan parhaasta keskustelusta mitä tämän kahden vuoden aikana olen siellä päässyt käymään missä pyrittiin ymmärtämään toisemme lähtökohtia tulokulmia hyvin lähellä että olisin jättänyt vastalauseen jättämättä huoli liittyy bioenergiaan sen panostuksiin aidosti pelkään että siinä veikkaamme väärää hevosta mikä tulee kostautumaan meille jossain vaiheessa puhumattakaan niistä asioista miten se vaikuttaa meidän päästöihin pidemmällä aikavälillä mutta samaan aikaan haluan korostaa että valiokunnassa kunnianhimon taso on noussut kohisten jos vertaamme siihen millainen

jouduttavat ilmastonmuutosta joilla on takuuvarmasti suuria arvaamattomia ja ikäviä seurauksia me me leikimme niin vakavan asian kanssa että kyse on ihan sivilisaation olemassaolon säilymisestä jos syntyy yllättävää kuivuutta alueilla joilla ihmiset ovat riippuvaisia siitä että tuotetaan ruokaa syntyy rettelöintejä ja syntyy sotia ihmiset eivät jää paikoilleen kuolemaan he lähtevät liikkeelle jos muistellaan mitä kaksi vuotta sitten euroopassa tapahtui kun pari miljoonaa ihmistä tuli tänne niin me emme selviä siitä jos tulee enemmän meidän järjestelmä ei pysy kasassa tämän kanssa ei ole varaa leikkiä samaan aikaan kun ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka se on myös aikamme suurin bisnesmahdollisuus sen sijaan että olemme huolissamme siitä mitä jokin asia maksaa meidän kannattaa olla enemmän huolissamme siitä mitä kaikkia mahdollisuuksia me jätämme hyödyntämättä jos me emme nosta kunnianhimon tasoa nykyisestä

erittäin tyytyväinen että talousvaliokunta pystyi tuossa käsittelyssä ja mietinnössään pääsemään lähes yksimieliseen tulokseen siellä oli yksi vastalause vihreiden vastalause ja ja se on siinä mielessä harmi että emme pystyneet yhdessä yhteistä linjaa ihan täysin nyt muodostamaan mutta tämä kertoo siitä että kaikki suomalaiset puolueet kantavat huolta siitä että me saamme pysäytettyä ilmastonmuutoksen ja että suomi on mukana näissä talkoissa hallituksen esityskin ilmasto ja energiapoliittinen strategia lähtee siitä että me kannamme vastuuta meidän tavoitteemme ovat erittäin kunnianhimoisia tässä kun katsoo tuota vihreiden vastalausetta niin siellähän nostetaan esille erityisesti se että meidän tavoitteemme pitäisi olla vielä kunnianhimoisempi päästöjen vähentämisessä siinä viitataan sitran tekemään tutkimukseen jossa todetaan että suomi voisi ottaa vuoden yhdeksänkymmentä tasoon verrattuna kuudenkymmenen prosentin vähentämistavoitteen tämä sitran tutkimushan perustuu climate analyticsin selvitykseen ja tämä nimenomainen yhteisö joka on tämän selvityksen tehnyt lähtee siitä että me pystyisimme päästöjä vähentämään nimenomaan lisäämällä biomassan käyttöä he esittävät että biomassan käyttöä lisätään vielä enemmän kuin hallitus nyt esittää ja samassa vastalauseessa vihreät taas vastustavat biomassan lisäämistä nykyisestä tässä on minusta aika iso ristiriita eli pitäisi esittää samalla keinot realistiset keinot eikä tehdä ristiriitaisia tavoitteita jos katsoo sitä tutkimusta mihin sitra nojaa nämä tavoitteet ja mihin

arvoisa puhemies tämä selonteko kuuluu niihin papereihin joiden osalta on helppo olla hallituksen kanssa pääosin hyvinkin samoilla linjoilla strategiassa strategiassa on on myös tunnistettu energiateknologiaan liittyvien innovaatioiden merkitys ja vientipotentiaali

tämä mahdollisuus ja potentiaali otetaan laajasti eri yhteyksissä ja reformeissa huomioon tästä kaupunkipolitiikasta tuli mieleen että esimerkiksi vaasan kaupungin yhdessä energiaklusterin yritysten kanssa luomassa energiakoulutusstrategiassa pyritään kasvattamaan mielenkiintoa energia alaan ihan nuorista lapsista lähtien läpi koko koulutuspolun aina siihen että esimerkiksi

kansallisella tasolla kokonaisvaltaisempaa ja syvällisempää alan investointien ja viennin edistämisen suunnitelmaa vähän niin kuin edustaja skinnarikin kysyi ottaen huomioon jopa satojen miljardien vientipotentiaalin lopuksi totean vain itse myös sen että toivon todella että suomi aktiivisesti ajaisi pohjoismaiden yhteisen energia ja ilmastostrategian laatimista olisi kiva kuulla jos arvoisilla ministereillä olisi tästä jotain sanottavaa joko tahtotilasta muissa pohjoismaissa tai ehkä jotain jopa aikataulusta milloin meillä voisi olla yhteinen pohjoismaiden energia ja ilmastostrategia olemassa

kertoikin vartia skinnari jaskari lohi ja strand siitä hengestä millä talousvaliokunnassa tätä mietintöä tehtiin se se oli minun mielestäni rakentava ja hyvä henki kyllä meillä oli valiokunnassa tarkoitus päästä sellaiseen ratkaisuun että se olisi ollut yksimielinen minä koen kuitenkin että tämä ilmasto ja energiastrategia minkä nyt valtioneuvosto on tehnyt on jatkumo tai oikeastaan itse asiassa sisällä siinä mitä edellisellä vaalikaudella vapaavuoren asettama parlamentaarinen energia ja ilmastokomitea työsti energia ja

ja kun muistelen sen käsittelyä niin kyllä vapaavuori pari kertaa sanoi minullekin että istuhan alas ja ja tehdään tämä yhdessä kyllä vähän samanlaisessa hengessä käsiteltiin tätä tuolla talousvaliokunnassakin lopputuloksena on kuitenkin se että tähän on liitetty kymmenen pontta tämä valtioneuvoston strategia on itse asiassa hyvä mutta jos tarkkaan lukee tämän meidän mietinnön niin mehän otamme oikeastaan tässä mietinnössä kantaa sellaisiin asioihin mitkä puuttuvat siitä strategiasta sitten me kerromme kuitenkin aika paljon omia mielipiteitä johtopäätöksenä itse ajattelen niin että energia ja ilmastostrategia jonka valtioneuvosto on tehnyt on hyvä mutta me olemme halunneet valiokuntana kertoa siihen näkemyksiä ja aika paljon niitä monipuolisia näkemyksiä kun ottaa huomioon kuitenkin meitä erilaisia puolueita istuu paljon siellä talousvaliokunnassa ja jokainen haluaa jättää sen peukalomerkkinsä tähän mietintöön niin valmistui sitten kymmenen kymmenen pontta kun tässä viime aikoina on minua syytetty ponsitehtailijaksi niin täytyy sanoa että tässä olin hirveän pienessä roolissa näitten ponsien kanssa mutta mutta näin näin varsinaista kysymystä minulla ei

arvoisa puhemies ministeri mykkänen mainitsi puheenvuorossaan että vientistrategioita tehdessä ja viennin edistämisessä on suuri merkitys muun muassa sillä miten suomen pääkaupunki helsinki linjaa energia asioissa ja lämmittää tämä on erittäin kiva kuulla varmasti tunnette meidän viimeisimmän linjauksemme jossa helsinki haluaa irti fennovoimasta koska näemme sen riskinä meidän veronmaksajille helsingillä on vantaan energian vähemmistöosakkaana sijoituksia fennovoimassa ja näistä pyrimme nyt eroon toivottavasti myös muut kunnalliset energiayhtiöt seuraavat tässä viisaassa ratkaisussa arvoisa puhemies kun kuuntelee näitä kehuvia puheenvuoroja tähän hallituksen strategiaan liittyen niin hetken ihmettelin että olenko minä lukenut aivan väärän paperin on sanottu ilmastonmuutos on meidän kaikkein suurin uhka se on ongelma jonka ratkaisemisessa meillä ei ole vaihtoehtoja meidän on pakko onnistua ja sen takia tätä strategiaa ei voi näin ylistää ja kiittää jos tämän ongelman tunnistaa hallitus kaavailee metsien käytön niin suurta lisäämistä että se on ongelma se on ristiriidassa meidän ilmastotavoitteiden kanssa useat tutkijat viimeisimpänä ilmastopaneeli ovat esittäneet niin paljon tutkimustietoa että se osoittaa että metsien lisääntynyt käyttö ei ole kestävällä pohjalla päinvastoin se puolittaa meidän hiilinielun eikä siten auta meitä ilmastonmuutoksen torjunnassa aika absurdia paukutella täällä henkseleitä päätöksellä luopua kivihiilestä kun samaan aikaan edistetään turpeen käyttöä jonka ilmastovaikutukset ovat jopa kivihiiltä pahempia arvoisa puhemies on on käynyt selväksi että tämän hallituksen linja on ohittaa asiantuntijoiden näkemykset ja tutkittu tieto mutta ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat nyt kohtalonhetket kyseessä monia päätöksiä voidaan politiikkatoimin seuraavalla kaudella muuttaa mutta tässä ovat kohtalonhetket meillä käsillä tässä ei ole varaa hallituksen strategian mukaiseen toimintaan

arvoisa puhemies vähän ihmettelin edustaja modigin ulostuloa kun edustaja sarkkinen oli kuitenkin valiokunnassa mukana tässä yhteisessä mietinnössä itse en pystynyt olemaan sen ratkaisevassa käsittelyssä varajäsenenä paikalla mutta mutta täytyy sanoa että erittäin hyvää työtä valiokunnassa on tehty täällä bioenergia on hyvin vahvasti mukana

ei mielestäni ole aivan tarpeeksi vahvasti otettu esille tässä strategiassa sähköautoilulla on kyllä hyvin vahva rooli mutta kuitenkin täytyy muistaa se että liikennebiokaasun tuotanto maatiloilla kumminkin johtaisi parempiin elinkaarivaikutuksiin kuin sähköautoilu jos ajatellaan sitä että meillä on sitä biomassaa siellä joka tapauksessa on on lantaa on olkia suojavyöhykenurmia järvien kasvillisuutta ynnä muuta niin ne joka tapauksessa mätänisivät siellä luonnossa ja tuottaisivat sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä tästä hallituksen esityksestä minun mielestäni puuttuu semmoinen visio millä tavalla nämä esitetyt viisikymmentätuhatta biokaasuautoa saavat sitten polttoaineensa täällähän on tämä muna kana ongelma elikkä meillä ei ole kaasuautoja koska ei ole investoitu näihin tankkauspisteisiin ja ei investoida tankkauspisteisiin jos ei saada kaasuautojen myyntiä käyntiin kristillisdemokraatit on useissa

autoverossa olisinkin kysynyt arvoisalta ministeriltä tai vaikka molemmilta täällä istuvilta eivätkö nämä muutokset kuitenkin näihin ajoneuvoveroihin olisi välttämättömiä jotta saataisiin tämä muna kana ongelma poikki myönnän

ensinnäkin edustaja lohelle kun edustaja lohi katsoi että sitran esittämä tiukempi päästövähennystahti tarkoittaisi vielä voimakkaampaa puupohjaisen energian käyttöä kyllä ainakin siinä sitran lausunnossa jonka ympäristövaliokunta sai todetaan että hallituksen energialinjauksen mukainen erittäin voimakas metsäpohjaisen energian käyttö sisältää sekä poliittisen oikeudellisen että ilmasto ja biodiversiteettiriskin

tätä voimakasta painotusta bioenergiaan mutta arvoisa puhemies pidän hyvänä sitä että ministeri tiilikainen lähti siitä mistä pitääkin lähteä eli pariisin ilmastosopimuksesta toivoisin kuitenkin että hallitus ottaisi vakavasti pariisin ilmastosopimukseen myös sisältyvän tunnustuksen siitä että ne päästövähennystavoitteet mitä maailman valtiot eu ja suomi mukaan lukien ovat pariisin sopimuksen yhteydessä antaneet eivät riitä siihen että ilmastonmuutos rajoitetaan alle kahteen asteen asteen saati asteen tuntumaan mikä tarkoittaa sitä että meidän kaikkien on tiukennettava ilmastotavoitteitamme tästä hallitus toistaiseksi on lähinnä vaiennut ministeri mykkänen puhui aivan oikein siitä että on huomattava vientipotentiaali nyt talousvaliokunta mietinnössään joka on tätä hallituksen selontekoa parempi toteaa että vienti ja investointipotentiaalin kannalta erityisen tärkeitä alueita ovat älykäs energiajärjestelmä liikenneratkaisut energian varastointi ja energiatehokkuus nämä jäävät kuitenkin hallituksen selonteossa aika vähälle

erittäin hyvään lopputulokseen talousvaliokunnan mietintö oli lähes yksimielinen ja kuten edustaja skinnari kuvasi erittäin hyvää yhteistyötä teimme siitä kiitos minunkin puolestani kaikille valiokunnan jäsenille suomi elää tällä hetkellä etsikkoaikaa me emme koskaan suomen historian aikana ole saaneet tällaista valtavaa rikasta raaka ainevarastoa käyttöömme kuin suomella metsät tänä päivänä ovat puheet siitä että me tekisimme jotakin vahinkoa suomen metsille eivät pidä paikkaansa tutkijoita löytyy tästä maasta jotka ovat sitä mieltä että tässä maassa ei saisi yhtään kalikkaakaan kaataa tai se on heti tuho niitä tutkijoita löytyy aina yksi junanvaunullinen milloin vain mihin asiaan tahansa niitä dosentteja kyllä löytyy mutta se tärkeä huomio pitää tehdä että suomen metsien käyttö on ollut kestävällä pohjalla ja meillä on valtavan hieno järjestelmä olkoon kyseessä metsien hakkuu metsäteollisuus kemian tuotanto metalliteollisuus kaikki me osaamme ja tähän vihreiden pelotteluun katsokaa teidän kivihiilipolitiikkaanne täällä helsingissä ja oppikaa sitten jotakin jotakin tästä uusiutuvasta energiasta

arvoisa herra puhemies täällä on tässä keskustelussa jo tähän mennessä aivan oikein hyvin laajasti tunnustettu se että ilmastonmuutos on hyvin suuri uhka paitsi maapallolle myös koko ihmiskunnalle ja kun olen tätä ilmastokeskustelua saanut tässä talossa seurata

lyhyissä puheenvuoroissanne ymmärrettävästi ottaneet kovin paljon kantaa bioenergiaan liittyvät riskit on mainittu monien valiokuntien lausunnoissa ja myös tuossa talousvaliokunnan mietinnössä ansiokkaalla tavalla mutta ydinvoiman taloudellisia ja ympäristövaikutuksia tuossa strategiassa ainakaan ei ole käyty läpi voisitteko vielä palata näihin

osittain henkilöautoliikennettä voidaan korvata taajamissa kävelyllä ja pyöräilyllä ja tämän osalta strategia pyrkiikin kolmenkymmenen prosentin kasvuun mikä on hyvä linjaus ympäristövaliokunnassa kiinnitimme huomiota siihen että pyöräilyn osalta konkreettisia toimenpiteitä strategiassa ei esitetty tietysti kaikkea ei voi esittääkään yhdessä paperissa mutta nyt kysyisin ministereiltä ainakin ministeri mykkänen on pyöräilyasiaan erikoistunut olisiko joitain konkreettisia keinoja joilla esimerkiksi kaupunkipyöräilyä voitaisiin viedä muihinkin taajamiin kuin helsinkiin ja espooseen ja lisätä pyöräilyn osuutta lähiliikenteessä

arvoisa arvoisa herra puhemies ministeri tiilikainen toi esille että vahvasti tutkimukseen panostetaan mutta täytyy sanoa että hallituksen toimet se että luonnonvarakeskuksen tutkimusrahoitusta on leikattu voimakkaasti puhuvat aivan toista ja akatemian osalta tälle sektorille ei ole vielä avattu ainoaakaan tutkimusta mikä tukisi tukisi hallituksen biotalouteen liittyviä hankkeita mutta haluaisin rohkaista hallitusta siihen ja tämänkin selonteon osalta meiltä puuttuu se kuinka me luomme niitä referenssejä joita me myymme maailmalle meillä on innovaatioita niin kuin täällä edustaja jaskarikin todisti mutta missä on se rahasto riskirahasto josta tuotetaan teollinen tuote ja luodaan sille markkinat meiltä puuttuu referenssi riskirahoitus riskirahoitus me tarvitsemme sellaisia että pistetään se tase töihin mistä pääministerikin haaveilee mutta sitä ei vieläkään ole

arvoisa herra puhemies suomessa metsät ovat erittäin suuri hiilinielu päätehakkuuiässä olevat metsät ovat hiilensä jo sitoneet ja kun kasvunsa lopettaneet puut kaadetaan niistä tehdään lautoja ja rakennetaan vaikka taloja niin hiili ei vapaudu kiertoon vaan säilyy talon rakenteissa tämän me kaikki tiedämme ja tunnustamme tämän takia tarvitaan puurakentamista tukevia konkreettisia toimia jotta puun osuus rakentamisessa saadaan käännettyä selvään kasvuun rakennusluvissa ja kaavamääräyksissä on huomioitava nykyistä paremmin puurakentaminen erityisesti hirsirakentaminen sillä hyvin salvostettu ja terveellä tavalla tavalla rakennettu hirsitalo sitoo hiilen itseensä parisataa vuotta arvoisa puhemies tämä takia minä kehotan hyvää hallitusta edelleen ponnistelemaan puurakentamisessa olevien esteiden poistamiseksi ja rakennusmääräysten helpottamiseksi

arvoisa puhemies olen kyllä hämmentynyt mielestäni tämä strategia ja myös talousvaliokunnan mietintö edustavat sitä että laitetaan se pää syvälle sinne pensaaseen on selvästi tapahtunut edistystä siinä miten esimerkiksi ministeri mykkänen ja ministeri tiilikainen ja myös muu eduskunta puhuvat siitä mikä on tilannekuva tunnistetaan tämä talouden muuttamisen massiivinen tarve jotta me voimme pelastaa ihmiskunnalle ja taloudellisen toimeliaisuuden ilman että ilmaston lämpeneminen muuttaa tuhoisasti meidän elinolosuhteita niin että talousjärjestelmä romahtaa mutta sitten sen päälle ei tehdä mitään tämä on niin kuin tämmöinen peesaajan nysväily puuhastelustrategia jossa tehdään se minimi mitä eu edellyttää mutta ei oikeastaan yhtään mitään sen päälle ja se ainoa mikä tehdään sen päälle on haitallista eli se että lisätään jättimäisesti metsien hakkuita tavalla josta tutkijat sanovat yksimielisesti kuten ilmastopaneelin selvityksestä ilmenee että nämä jättihakkuut

puhemies voin aloittaa tuosta edustaja niinistön kommentista että tehdään vain minimi esittelin meidän strategiaa energianeuvostossa brysselissä ja siellä sitä pidettiin erittäin rohkeana ja edelläkävijänä koko euroopassa eli kyllä suhtautuminen oli täysin päinvastainen kuin kerroitte edustaja skinnari kysyi voiko valtion kehitysyhtiötä käyttää tämän strategian taloudellisessa tukemisessa valtion kehitysyhtiön kautta voidaan tukea hallituksen strategioita se toimii yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen välineenä eli sillä tavalla sen käyttö on mahdollista mutta toki aina tapauskohtaisesti tehdään ratkaisut tähän liittyen edustaja myllykoski puhui riskirahastoista me olemme kartoittaneet hyvin tarkasti meidän rahastotilanteita mitkä ovat niitä pullonkaulakohtia yritystoiminnassa ja on pyritty niitä täyttämään niihin hakemaan elementtejä meillä on tällä hetkellä muun muassa pari rahastoa valmisteilla joilla pyritään tätä riskirahaosuutta tuomaan näihin investointeihin

arvoisa puhemies kiitän talousvaliokunnan jäseniä tästä erittäin asiallisesta ja ansiokkaasta keskustelusta ja lähes yksimielisyydestä mikä on saavutettu edustaja vartia kuvasi sen ongelman juuri niin kuin se on kyse on oikeastaan ihmiskunnan tulevaisuudesta eli siitä mistä ihmisille ruokaa ja vettä riittää tällä rajallisella maapallolla erittäin hyvä no vastaus siihen mistä ilmastonmuutos johtuu se johtuu massiivisesta fossiilisten energialähteitten käyttämisestä joka jatkuu ja kasvaa tänä päivänä maailmanlaajuisesti silloin kysymyksenasettelu ja vastauksen etsiminen ja ratkaisut lähtevät siitä että emme voi valita pelkästään mikä nyt sattuisi olemaan kullekin mieluinen toimenpide vaan tarvitsemme kaikkia keinoja päästöjen nopeaksi alentamiseksi ja fossiilisista eroon

tarvitaan poliittista ohjausta valitettavasti kehitys viime vuonna meni hieman vikasuuntaan mutta sitten täällä kysyttiin tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä se on se on todella semmoinen asia mitä meidän kannattaa tehdä itse asiassa kun heitin tuon tavoitteen että suomi voisi olla ilmastoneutraali vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi juuri samansisältöinen tavoite on ruotsilla ja uskon että norjalla liittyä tähän näin eli tarvitsemme tätä tavoitteenasetantaa ja sitten niitä konkreettisia toimia esimerkiksi liikenteessä älykkäässä sähköverkossa sitten tähän biokaasun lisäykseen ja liikennekäyttöön kärkihankkeilla tuetaan biokaasuhankkeita ja myös energiatuilla eli se on lähdössä liikenteeseen hyvä näin mutta täällä tuli sitten joiltain muilta edustajilta jäseniltä niitä kommentteja että on unohdettu tiede te hyvät edustajat jotka äsken viittasitte ilmastopaneeliin viittaatte kyllä ilmastopaneeliin aivan väärin en nähnyt teitä kuuntelemassa ilmastopaneelin esitystä eilen itse olin siellä olen käynyt tutkijayhteisön kanssa tiivistä vuoropuhelua koko tämän ministeriaikani ei meillä ilmastopaneelin kanssa ole ristiriitaa ja mitä liittyy bioenergiaan en tiedä mihin mihin viittaatte poliittisten riskien kohdalla mutta että veikattaisiin väärää hevosta tai pantaisiin vastakkain esimerkiksi sähköinen liikenne ja biopolttonesteet ne tukevat toisiaan mitä nopeammin sähköinen liikenne etenee sen korkeammaksi samalla fyysisellä biopolttoaineen määrällä pystymme nostamaan sen päästöttömän polttoaineen osuuden ne ovat toisiaan tukevia eivät toisiaan vasten olevia tavoitteita

arvoisa puhemies tässä edustaja skinnari kysyi hyvän kysymyksen että miten nyt sitten edetään että päästäisiin siihen vähintään yhteen prosenttiin siitä nyt noin kolmensadan miljardin euron puhtaan energian markkinasta kyllähän tässä se olennaisin kysymys loppujen lopuksi on se että me tarvitsemme myynti ja markkinointikapasiteettia suomalaisyrityksiin nykyistä enemmän tämä on keskiössä business finland uudistuksessa jossa finpro ja tekes yhdistyvät ja tarkoitus on että yksikään tekes hanke ei enää pääty siihen että on olemassa maailman paras härpäke joka toimii otaniemessä vaan se päättyy siihen että se on viety sinne loppuasiakkaalle vaikka dubaihin tai myanmariin siitä tietysti lintilä vastaa tarkemmin

sitä että suurlähettiläät ottavat maajohtajan roolin viennin edistämisen käytännön työssä vahvistamme sen työn osuutta meidän edustustoverkon panoksissa tämä on tietysti pitkäjänteistä kulttuurin muutosta mutta pari askelta tanskaa kiinni helmikuussa lanseerasimme niin sanotun kehitysmaainvestointien kansallinen tuki instrumentin jossa vaikkapa aaltoenergiahanke johonkin köyhään kehitysmaahan voi saada viisikymmentä prosenttia tukirahaa toisen puolen korkotukiluottoa ja tätä kautta nyt on vireillä jo kymmeniä hankkeita tämän ensimmäisen kierroksen kautta finnfundin resursseja on kasvatettu ja finnfundin rahoittamana avattiin vaikkapa itä afrikan suurin tuulipuisto ja juuri aivan hiljattain kaksikymmentä prosenttia kenian energiantuotantoon lisäystä ilman fossiilisia näyteikkuna koko afrikalle ja siellä myöskin suomalaisilla laitetoimittajilla järjestelmätoimittajilla on osansa niin kuin finnfundin hankkeissa pääasiassa aina

ja on tärkeätä että me menemme siinä nopeasti eteenpäin myös esimerkiksi kuluttajapuheissa esimerkiksi vartian vastalauseessa mainitaan sähköveron muuttaminen hinnan vaihteluita tukevaksi

herra puhemies muutamaan kysymykseen ottaisin mielelläni kantaa pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä olen aktiivisesti käynyt pohjoismaiden ministerineuvostossa keskustelua siitä miten voimme painottaa energian ja liikenteen osalta yhteistyötä näissä merkeissä liikenne ja tai energiaministerit olivat koolla helmikuussa suomessa ja jatkamme nyt yhteydenpitoa syksyllä tässä välissä virkamiehet jatkavat valmistelua alkuviikosta pohjoismaiset pääministerit tapaavat ja pohjoismaiset yhteistyöministerit vielä juhannuksen alla meidän aiheinamme ovat digitaalinen sisämarkkina energiaan liittyvä yhteistyö ja sitten nimenomaan biopolttoaineiden osalta yhteisen markkinan löytäminen liikennepolitiikan näkökulmasta haluamme myöskin olla aktiivisia suhteessa omistajaohjaukseen ja myöskin asettaa entistä tarkempia laajamittaisempia kriteereitä sen suhteen miten valtion omistamat yhtiöt voivat monipuolisemmin vastata yhteiskunnan haasteisiin

ja se ottanee kantaa sitten liikenteen verotukseen myöskin siitä näkökulmasta palaamme varmasti tähän keskusteluun ennen budjettiriihtä kun parlamentaarinen ryhmä antaa väliaikaraporttinsa pyöräilyn ja kävelyn osalta olemme tässä strategiassa asettaneet tavoitteeksi kolmellakymmenellä prosentilla suoritteiden noston no se ei tapahdu ilman panostuksia ja näin ollen olemme perustaneet liikenne ja viestintäministeriöön kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen joka on vuosille kahdeksantoista viiva kaksikymmentäkaksi se käynnistyy nyt kahdeskymmenes kuudetta pyöreän pöydän keskustelulla jossa ovat laajasti kaikki osapuolet mukana ja kartoitamme mitkä ovat ne toimenpiteet joita voimme käyttää ja joihin voimme siis sitoutua myöskin mitkä euromäärät sitten siihen mahdollisesti liittyvät ja miten voimme kytkeä tätä myös mal sopimuksiin kiitos

arvoisa herra puhemies energia ja ilmastostrategia on todella monipuolinen esitys erilaisista toimista ja mahdollisuuksista mitä voimme ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdä se todella julkaistiin viime syksynä ja minusta tämä talousvaliokunnan lausunto tuo sitä tähän aikaan koska tämä energiamurros ja muutos alalla ovat niin että todella sitä täytyy päivittää kaiken aikaa sitraan tässä on jo muutaman kerran viitattu sitra on myös koonnut viisitoista pohjoismaista ilmastoratkaisua jotka ottamalla käyttöön maailma voisi vähentää päästöjä neljällä gigatonnilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä se on yhtä paljon kuin eu maat yhteensä tuottavat päästöjä tällä hetkellä odotan innolla tätä ollilan raporttia joka on valmistumassa ja kysynkin onko meillä pohjoismaissa yhteisen teknologiatestausalustan suhteen tai rahaston suhteen aikomuksia
arvoisa

puhemies ympäristövaliokunnassa ja muissakin tilaisuuksissa olen koettanut saada selville asiantuntijoilta sitä miksi

tavallaan ajetaan alas ja vastaavasti keski euroopassa rakennetaan parhaan hyötysuhteen omaavia laitoksia joilla parhaassa tilanteessa hyöty suhde on jopa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia syiksi on esitetty sähkön alhaista hintaa johtuen liuskekaasusta ja suomen verotuskäytäntöä taikka sitten kaukolämpöä

arvoisa ministeri onko teillä selvät faktat siitä miksi parhaan hyötysuhteen omaavien laitosten toimintaa ajetaan alas ja mitä pitäisi tehdä vai nyt ratkaisu

se asia on kyllä piilotettu sinne miten näette tämän

arvoisa puhemies hieman ihmettelen tuota ministeri tiilikaisen vastakarvaa siitä että ei haluta millään tavalla analysoida niitä riskejä mitä liian voimakas heittäytyminen biotalouden ja biopolttoaineiden bioenergian varaan voi merkitä en tarkoita tällä pelkästään nielujen riittävyyttä tai sitten ainespuun joutumista

mutta myös niitä poliittisia riskejä joita esimerkiksi uuden säätely ympäristön osalta voi eteemme tulla ministeri berner viittasi tuohon parlamentaariseen liikenneryhmäänkin ja kun liikenteelle on asetettu niin kunnianhimoinen tavoite ja siinä varmasti polttoaineteknologia ja polttoaineiden käyttö tulevat olemaan merkittävässä roolissa niin kyllä on ihan välttämätöntä miettiä mitkä riskit näihin biopolttoaineisiin voivat sisältyä siinä rinnalla pitää hyvin määrätietoisesti myös muita vaihtoehtoja kehittää silloin tietysti liikenteen osalta sähkö

on hienoa että täällä on jo kiinnitetty huomiota kävelyn ja pyöräilyn merkitykseen ja oli upeaa kuulla että nyt on lähdössä käyntiin parlamentaarinen työ asian edistämiseksi kaupunkiympäristöt ovat merkittävässä roolissa ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja niissä ympäristöissä myös kävelyllä ja pyöräilyllä on varmasti suurin lisäyspotentiaali muutamaan asiaan joita ympäristövaliokunnan kuulemisen aikana nousi esiin haluaisin kiinnittää huomiota ja yksi niistä oli osaaminen nyt kun uusiutuva energia esimerkiksi aurinkopaneelit ja aurinkoenergia merkittävästi tietty huoli siitä että osaaminen ei pysy mukana toivottavasti tähän asiaan voidaan kiinnittää huomiota huomiota myös koulutuspolitiikassa ja muuten yritysten osaamisessa sillä tällä tällä tahdilla kuin aurinkoenergia kasvaa ja se tulee kasvamaan riippumatta politiikkatoimista meillä saattaa tulla tilanne jossa osaaminen
arvoisa puhemies kuten talousvaliokuntakin toteaa kehittyvä energiateknologia mahdollistaa suomelle myös uusia vientituotteita ja työpaikkoja esimerkiksi suomalaisten aurinkoteknologiayritysten mahdollisuudet ulkomailla ovat moninkertaiset kotimarkkinoihin verrattuna globaalia kysyntää on myös jätteitä hyödyntäville kiertotalouden ratkaisuille teollisuuden ja kiinteistöjen älykkäille energiansäästöratkaisuille

kannattaisi vahvistaa onko ministeriössä oivallettu fotoniikan alan kasvavat vientimahdollisuudet

arvoisa puhemies vielä tähän selkääntaputteluun on nyt vastattava että se ei riitä että ymmärtää että maailmalla on ilmastonmuutos käynnissä ei voi olla silleen että ollaanpas valistuneita kyllä ollaan fiksuja ja sitten ei tehdä tarpeeksi sehän on vielä suurempi synti että ymmärtää kuinka vakavan muutoksen edessä koko maailma on ja sitten ei kuitenkaan olla valmiita toimiin

nämä maat ovat edelläkävijöitä monissa asioissa norja sähköautoilussa ja ruotsi modernin uusiutuvan energian käyttöönotossa ja joukkoliikenneinvestoinneissa eli nyt tarvitaan investointeja joukkoliikenteeseen sähköautoinfraan haluan kuulla mitä teette siinä lisää ympäristölle haitallisten verotukien poistaminen iso remontti jos verotuksella ohjataan taloutta puhtaaseen suuntaan sen sijaan että pidetään yllä vanhaa elinkeinorakennetta sen lisäksi

arvoisa herra puhemies on erittäin tärkeää että suomen energia ja ilmastopolitiikka nojaa hajautettuun energiantuotantoon olisi hyvin vaarallista nojata vain atomivoimaan tai fossiilisiin polttoaineisiin pitää olla laaja valikoima uusiutuvia energiamuotoja ja niitä edistetään tässä strategiassa erittäin voimakkaasti

energiamuotojen edistämisessä jossa kiertotalous on keskiössä se että lietteet lannat jätteet ja puunkäytön sivutuotteet pistetään energiaksi hajautettu energiatuotanto varmistaa meille kotimaisuusasteen sen että työtä ja toimeentuloa on koko suomeen ja tuontienergiasta päästäisiin asteittain aidosti pois huoltovarmuus on yksi avaintekijä siihen että kriisiaikoina juuri kotimainen tuotantoenergia vastaa siihen että huoltovarmuus toimii

arvoisa puhemies toisin keskusteluun hieman arktista ulottuvuutta haluaisinkin kysyä ministereiltä valtioneuvoston energia ja ilmastostrategiassa ajateltu hyödyntää tätä suomen kahden vuoden arktisten maiden katsoisin että meillä olisi kykyä ja vahvuuksia edistää erityisesti ympäristöteknologiaan liittyvää kansainvälistä kauppaa ja omaa vientiämme erityisesti mitä tulee venäjän mustaan hiileen tiedän että sanktiot rajoittavat jonkin verran eu rahoituslaitosten toimintaa myös tältä osin toivonkin että jos sanktioita jossain kohtaa puretaan niin tämä on se sektori mistä niitä ensimmäisenä poistettaisiin sillä ympäristö ei odota kysyisin tosiaan onko tämäntyyppistä johtajuutta ajateltu suomelle otettavan

arvoisa puhemies talousvaliokunta on todella nyt laatinut mietinnön joka on pääosin hyvä ja jossa on tunnustettu hallituksen strategiaan liittyviä ongelmia me emme eduskunnassa nyt voi muuttaa hallituksen strategiaa vaan käsittelemme nyt nimenomaan mietintöä ja sen ponsia

mitä hallituksen strategiassa on toivottavasti hallitus huomioi valiokunnan esiin nostamat asiat ja kehittää politiikkaa eteenpäin toivottavasti kaikki täällä lukevat tämän valiokunnan mietinnön arvoisa puhemies minä haluaisin kysyä ministeriltä pidättekö te huolta siitä että hallituksen metsäpolitiikkaa sovitetaan yhteen vastaamaan tutkijoiden väittämiä ja tutkijoiden lopputuloksia sillä tavalla että päästöt saadaan nettovähentymään jo ennen vuotta kaksituhattakolmekymmentä kyllä tutkijapuolelta on nyt voimakas huoli siitä että hallituksen metsäpolitiikka ei ole

puhemies kiitos talousvaliokunnalle hyvästä mietinnöstä se on nimenomaan tulevaisuuteen luotaava tässä on tullut hyviä aiheita mutta yksi aihe mikä myöskin kaipaisi vielä enemmän nostoa on rakennettu ympäristö sillä kuitenkin merkittävä osuus suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja energian loppukäytöstä on rakennuksilla jopa kolmekymmentäkahdeksan prosenttia strategian osalta linjaukset ovat kannatettavia ja kauaskantoisia puhutaan muun muassa energiatehokkuuden parantamisesta korjausrakentamisessa edistetään puurakentamista ja parannetaan rakentamisen materiaalitehokkuutta mutta näihin alueiden käyttöä koskeviin linjauksiin kuten tässä jo edellä on ollut puhetta kaupunkipolitiikalla ja kuntien kaupunkien ja ja valtion välisillä sopimuksilla on hyvin merkittävä rooli kysyisinkin ministereiltä miten tämä asia tullaan huomioimaan valmistelussa olevassa lainsäädännössä ja mitä toimenpiteitä hallitus vie eteenpäin kaupunkipolitiikan saralla muun muassa täydennysrakentamisen suhteen

puhemies puurakennus hillitsee ilmastonmuutosta läpi elämänsä rakennusten hiilijalanjälki on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä nollaenergiatason rakennuksien ja puurakentamisen yhtälö on kuitenkin hankala sillä puurakennuksesta ei kannata tehdä hengittämätöntä pulloa ristiriita uhkaa julkisen puurakentamisen kehitystä asiaan liittyen koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat räjähtäneet käsiimme kalliin laskun kera arvoisa puhemies ministeri tiilikainen aikooko hallitus kannustaa laadukkaaseen julkiseen puurakentamiseen voimakkaasti jotta voisimme niin ehkäistä jo ennalta sisäilmaongelmia kuin myös hillitä ilmastonmuutosta

todellakin energia ja ilmastostrategia on tärkeä ja tämä talousvaliokunnan mietintö on onnistunut ensinnäkin hajautettu energiantuotanto on tärkeää paitsi ilmastosyistä myös huoltovarmuuden kannalta toiseksi suomella on myös vientimahdollisuuksia todellakin uusiutuvan energian innovaatioiden alalla mitä liikenteeseen tulee niin totta kai nämä vaihtoehtoiset polttoaineet ja niiden käytön edistäminen on tärkeää nimenomaan ilmastosyistä bundesrat saksassa on suositellut että polttomoottoreita käyttävien autojen valmistaminen lopetetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä silti toisin esille biokaasun merkityksen suomen maaseudulle ja hyvä tulevaisuudessa tuetaan itse asiassa sähköautomarkkinat ovat siirtymässä todellakin teknologian kokeiluvaiheesta ihan laajempaan käyttöön nyt on vain ongelmana tietysti kun liikkumista emme voi estää latausverkon laajuus kun itse ajan esimerkiksi lappiin niin jos sähköautolla menen niin pitää neljä kertaa ladata välillä ja tämä teknologia tietysti tulee tässä pelastamaan yksi vääristymä ilmastopolitiikassa on se että jotkut maat euroopassakin saavat vapautuksia ja helpotuksia ilmastotalkoissa kysynkin onko oikein se että yritysjätit menevät sinne saastuttamaan ja aiheuttamaan hiilivuotoa

pyysikö edustaja lohi jo valmiiksi vastauspuheenvuoroa edustaja vartialle ilmastoministeri tiilikaiselle riski mikä liittyy näihin bioenergiapanostuksiin on se että uusimman tiedon valossa biopolttoaineet lisäävät lyhyellä aikavälillä ja meillä ei ole niihin varaa olen itse aikoinaan puhunut bioenergian käytön puolesta ja greenpeace on puhunut sen puolesta mutta uusimman tiedon valossa ne lisäävät ilmastopäästöjä koska ne nielut kutistuvat jos nielut kutistuvat se tarkoittaa päästöjen kasvamista ja se riski suomen kannalta on se että jos esimerkiksi regulaatio eussa muuttuu tiukemmaksi kun nämä asiat tunnustetaan laajemmin suomi saattaa olla pulassa

nyt meillä on metsienhoitotoimenpiteiden takia metsämaata enemmän kuin koskaan metsien kasvu sataviisi miljoonaa mottia ja jos hoidamme ne metsien rästit kuntoon harvennushakkuut ajallaan meillä on satakolmekymmentäviisi viiva sataneljäkymmentäviisi miljoonaa mottia vuodessa metsien kasvu kasvaako hiilinielu teidän mielestänne vai eikö kasva minun matematiikka sanoo että kasvaa kyllähän voi aina kauhu skenaarioita viljellä ja vaikka mitä mutta luvut ovat nämä ne eivät muutu siitä miksikään vaikka me volttia heittäisimme toinen juttu tämä kivihiilen käyttö maailmassa lisääntyy kivihiilen käyttö sen verran kuin suomi käyttää uusiutuvaa energiaa vähennettynä vesivoimalla joka vuosi tulee kivihiilen käyttöä lisää vaikka me me täällä hyppisimme tervapytyssä ja höyhenissä niin tämä ei muutu miksikään tehkäämme omat hommat kunnolla ja jätetään ne kivihiilen käyttäjät omaan rauhaansa ja tehkööt niin kuin hyvä

ja sitten ministerille vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies edustaja hoskonen se aikaväli on nimenomaan se ongelma juuri se mistä edustaja vartia täällä puhui ymmärtäkää jotakin keskusta leikkaa koulutuksesta niin iloisesti teillä ei ole minkäänlaista kunnioitusta tutkimustyötä kohtaan

arvoisa puhemies kun kuuntelee keskustelua niin pääosin tämä on hyvin rakentavaa ja hyvin selkeätä ja eteenpäinvievää se on ihan samanlainen kuin aidosti koska se on hyvin konkreettinen tällä hetkellä me teemme konkreettisia keinoja joissa me menemme menemme eteenpäin ja toivoisin että me kävisimme keskustelua jos me tätäkin toteutamme me olemme päässeet huomattavasti asioissa eteenpäin ja varmasti olemme tehneet merkittävästi sitä omaa roolia hyvä jos me pystymme vielä toimimaan sillä lailla että me olemme myöskin sellaisia tuotteita ja palveluita konsepteja tehneet että se on vientipuolen mahdollista tehdä mutta yksi kysymys arvoisille ministereille lisää täytyy vielä saada vauhtia tässä puhuttiin esimerkiksi tietystä rahastosta ja kehittämisrahastoista tietyissä maissa on tehty esimerkiksi tällainen vähähiilirahasto ne jotka saastuttavat maksavat rahastoon mutta ne samat voivat hakea sitten sellaisiin hankkeisiin jotka kehittävät uudenlaisia cleantech puolen kuvioita jotka tietyllä tavalla tukisivat itse itseään siellä on tullut erittäin hyviä kokemuksia ja sitä kautta kysynkin olisiko vielä tämmöistä mahdollista
ministeri tiilikainen aloittaa enintään viisi minuuttia

kiitoksia hyvistä ja monista kommenteista en lähde yksittäin käymään edustajia nimi nimeltä läpi mutta vihreitten kohdalla joudun muutaman kommentin nyt sanomaan täällä edustaja niinistö väitti että hyvä että on ymmärretty kuinka vakava asia ilmastonmuutos on mutta missä ovat toimet nyt voimassa olevat vuoteen kaksituhattakaksikymmentä ulottuvat hallituksen ja suomen ilmastotavoitteet on päätetty vanhasen hallituksen aikana nyt niitä ollaan ensimmäisen kerran kiristämässä tässä välillä vihreät piipahtivat hallituksessa mutta yhtään ilmastotavoitetta ei piirun vertaa tiukennettu sen sijaan lisättiin yli sadalla miljoonalla nyt syyttämiänne tehottomia ympäristölle haitallisia tukia sähköveron kasvaneen palautuksen myötä tässä oli siis vihreitten saldo nyt hallitus on lähtenyt rohkeasti tiukentamaan ilmastotavoitteita

samalla haluan puolustaa suomen oikeutta että myös meillä on oikeus hyödyntää yhtä paljon yhtä iso osuus metsien kasvusta kuin ruotsissa jotta meillä on yhtä jalkaa mahdollisuus edetä kohti hiilineutraaliutta vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi haluan ottaa ruotsista mallia myös suurten kaupunkien kaukolämmön tuotannossa tukholma on loistava esimerkki missä yhdeksänkymmentä prosenttia kaukolämmön tuotannosta on uusiutuvalla tehtyä helsinki turku muutama muu kaupunki ottakaa oppia ruotsista se on mahdollista hiilestä on mahdollista luopua hallitus tulee tekemään kaikkensa jotta tämä tapahtuu kaupungit voivat toimia nykyistä nopeammin

olen iloinen että noita toimintasuunnitelmia voidaan todennäköisesti viedä suunnittelemallamme tavalla eteenpäin mitä tulee kaupunkipolitiikkaan mitä täällä kysyttiin todellakin se mitä tapahtuu kaupungeissa on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta seitsemänkymmentäviisi prosenttia maailman päästöistä tulee kaupungeista sen takia on tärkeää että hallitus puolivälitarkastelussaan päätti kestävän kaupunkikehityksen ohjelman laatimisesta missä tähdätään vähähiiliseen resurssitehokkaaseen kaupunkikehitykseen myös suomessa yhdessä erilaisten kaupunkiverkostojen

kun lähdetään purkamaan auki mitä ne tarkoittavat suomen metsäpolitiikan ja ilmastopolitiikan kannalta valitettavasti tulkintanne eivät ole ehkä ihan sitä mitä nuo tutkijat esimerkiksi eilen hienosti näitä tavoitteita ja statementtejä avatessaan totesivat suomessa on mahdollista metsien kasvua lisätä pitkällä aikajänteellä ja erittäin tärkeää on että kun puuta käytetään energiantuotannossa teemme sen sivuvirroista juuri niin kuin hallituksen strategia lähtee ei strategiassa ole sanaakaan siitä että ainespuuta pantaisiin energiantuotantoon

se on kiertotaloutta että hyödynnämme nämä sivuvirrat järkevällä tavalla uusiutuvaksi energiaksi ilmaston ja suomen hyvinvoinnin parhaaksi ministeri

arvoisa puhemies erittäin hyvä että käydään asiallista ja oikeisiin asioihin pureutuvaa debattia tässä erityisesti edustaja elovaara kiinnitti huomiota tähän arktiseen vientiin kun vientiä aiemmin jo laajemmin käsiteltiin ja todellakin on jo otettu suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuden strategian ytimeen tämä nimenomaan vähähiilisten ratkaisujen edistäminen myös arktisella alueella ja itse asiassa ulkoministeri soini teki tiimeineen hyvää työtä alaskan ulkoministerikokouksessa jossa myös pariisin ilmastositoumus saatiin yhteiseen julkilausumaan niin että yhdysvaltain ulkoministeri oli sitä mukana antamassa se ei ollut ihan itsestäänselvää mutta erittäin hyvä voitto meidän puheenjohtajuutemme alkumetreille ja toivottavasti myös jatkuu tältä suunnalta me olemme myös ottaneet kuten tiilikainen hieman viittasi raskaan polttoöljyn käytön kieltämiseen aloitteellisuutta mustan hiilen hot spotien hoitaminen venäjällä on erittäin tärkeä asia mihin edustaja elovaara viittasikin ja viikon päästä kun tapaan venäjän varapääministeri kozakin talouskomission puheenjohtajatapaamisessa tämä asia on jälleen esillä onneksi nämä raja alueyhteistyön mekanismit ovat käytettävissä vaikka eu pakotteet muuhun rahoitukseen vaikuttavat täällä edustaja niinistö viittasi ympäristöhaitallisiin verotukiin ja siihen minkälaista vientiä erityisesti tuemme tällä hallituksella on ollut vakava tarkastelu elinkeinotukien osalta erityisesti tukien suuntaamisessa uudistuvampaan suuntaan tämä harjoitus edelleen jatkuu kuten on kehysriihen julkilausumassakin todettu tarkoitus on budjettiriihessä pystyä tekemään jo päätöksiä ja erityisesti nämä verotuet ovat tässä aivan keskiössä olen vakuuttunut että meillä on yhteisymmärrys siitä että sinänsä tukia osaltaan tarvitaan mutta ne kannattaisi suunnata uudistavampaan suuntaan tärkeä keskustelu biomassan käytön kestävyydestä en ota siihen sinänsä muutoin kantaa kuin että hakkuusuoritteen optimaalinen taso vuosittaisen lisäkasvun kannalta on varmasti problemaattinen kysymys mutta muistuttaisin myös siitä että kuitenkin vain alle viisi prosenttia siitä meidän vuodelle kaksituhattakolmekymmentä arvioidusta hakkuusuoritteesta kuitenkin liittyisi biopolttoainelisäykseen puhutaan aika pienistä määristä kolme viiva neljä miljoonaa kiintokuutiota kontra kahdeksankymmenen miljoonan kiintokuution hakkuusuorite jolloin loppujen lopuksi se on sellutehtaiden määrä muun puuta käyttävän teollisuuden määrä ja tämä on pikemminkin virhemarginaalin puolella jos sen virhemarginaalin takia jättäisimme käyttämättä

on hyvä tarkastella mutta oleellista on että me olemme jo suunnanneet hallituksen ohjelman yhteydessä sata miljoonaa euroa puhtaan energian nimenomaan vientiin tähtäävien demonstraatiolaitosten rakentamiseen nyt kehysriihessä neljä kertaa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisää jonka ohjaaminen eteenpäin liittyy sitten myöskin liikenteen strategioihin aiemmassa puheenvuorossa esittelin meidän uudenmuotoisen korkotukiluottomme kehitysmaiden puhtaisiin investointeihin olemme maailmanpankin ifcn kanssa avaamassa yli sadan miljoonan euron omaa suomi ikkunaa ja meillä on finnfundin resursseja vahvistettu jotka ovat jo tuoneet tuloksia

onko vielä halua jatkaa debattia ilmeisesti siispä jatketaan

puhemies ministeri tiilikainen arvosteli edustajia siitä että emme olleet eilisessä ilmastopaneelin tilaisuudessa ympäristövaliokunta ainakin ja uskon että muutkin valiokunnat ovat kuulleet kuulleet eri vaiheissa ilmastopaneelin edustajia jo heti pariisin kokouksen jälkeen ilmastopaneelin puheenjohtaja professori ollikainen toi esille sen että nykyiset hakkuun lisäyssuunnitelmat pienentävät suomen metsien hiilinielua useiksi vuosikymmeniksi täällä on mainittu myös eilinen helsingin sanomat siinä kerrotaan myös että eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö on päätynyt samaan tulokseen eli siihen että niin sanottuun biotalouteen sisältyy erittäin suuria riskejä ilmaston kannalta toisin sanoen kyllä edelleen minun johtopäätökseni on se että sekä ilmaston että talouden ja toimintavarmuuden kannalta voimakkaampi suuntautuminen muihin uudempiin uusiutuvan energian muotoihin kuin bioenergiaan olisi viisasta

arvoisa rouva puhemies haluan nyt sanoa että haluan tuoda valoa ministeri mykkäsen sokeaan pisteeseen eli kyllä se niin on että jos tekesin projektin jälkeen on on se härpäke niin se on innovaatio ei sitä viedä vaan se myydään luovutaan omistajuudesta kun se viedään ulkomaille pitää olla tuotantolaitos jossa sitä valmistetaan tai kyvykkäitä projekteja sen ympärille jotta se tuote voidaan tuotteistaa ulkomaille tästä on kysymys että meiltä puuttuu se tekesin rahoituksen jälkeinen kasvurahasto josta voivat pompata nämä suomalaiset innovaatiot ja tekesin rahoittamat sen takia olen toivonut että vaikkapa meidän ison senaatti kiinteistöjen omaisuusmassaa käytettäisiin velan vakuutena jolloin se ei ole valtionvelkaa ja tästä muodostettaisiin riskirahasto jossa voitaisiin ottaa riskejä niin että nämä innovaatiot tekesin jälkeen voisivat tulla tuotannolliseen toimintaan ja muodostaa suomessa teollisia työpaikkoja

eikä nähdä sitä mahdollisuutta että voidaanhan sitä teollisuutta harjoittaa muuallakin kuten tiedätte arvoisat kollegat pääosa suomen metsäteollisuudesta on on takuulla tämän kaupungin ja tämän maakunnan ulkopuolella aivan ylivoimainen enemmistö minkä tautta me emme anna sitä mahdollisuutta että maakunnissa tapahtuisi positiivista kasvua vaan teemme kaikenlaisia keinotekoisia esteitä sille milloin ilmastopaneelin kommenttia ja milloin mitäkin härpäkettä keksitään ettei näitä saisi käyttää onhan tämä käsittämätöntä hommaa pitääkö suomen taas ampua itseään jalkaan ja todeta että eihän me me pystytä näitä velkoja maksamaan kun ei voida metsiä käyttää suomi aikanaan rakensi sodan sodan jälkeen tämän maan metsästä ja niin se tekee sen taas

puhemies suomi arktisen neuvoston puheenjohtajamaana voi nostaa esille ja ja näin edistää tärkeitä ympäristöasioita se on totta mutta kysymykseni liittyy sähköautoihin ja tulevaisuuteen miltä näyttää lähitulevaisuus tuleeko sähköautojen määrä lisääntymään totaalisesti jos me ajattelemme sitä asiaa myös taloudellisesti suomen kannalta niin siinä voi piillä uutta tuotannon sarkaa uudenkaupungin ihmeen jatkamiselle tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies hyväksyn tietyssä määrin sen että poltetaan puuta mutta sitä en hyväksy että poltetaan veronmaksajien rahoja seuraavat kymmenen vuotta me vielä maksamme tuulivoimatukea semmoisen yli kaksisataa miljoonaa euroa käytännössä nousevan summan vuosittain kumulatiivisesti tällä nykyjärjestelmällä tulemme tukeneeksi tuulivoimaa ehkä noin kolmella miljardilla eurolla siis veronmaksajien rahaa poltetaan tuulivoimaan ulkomaisille sijoittajille noin kolme miljardia euroa

mietintö ja sen ponnet ovat hyviä meillä on valtava cleantech vientipotentiaali meidän täytyy kiihdyttää sitä vientiä käytetään vaikka valtion kehitysyhtiöitä jos se on mahdollista niin kuin kuultiin että on mahdollista cleantech on monesti nykyään ohjelmistoja joilla optimoidaan sähkön lämmön tai vaikka paineilman käyttöä tämä täytyy muistaa se ei ole enää pelkkiä tuotteita uusiutuvien käytön lisääminen on hyvä kotimaisten biopolttoaineitten käytön lisääminen on hyvä meidän täytyy kuitenkin kasvattaa hiilinieluja sinne voidaan löytää jotain muuta elikkä vaikkapa heikkokasvuisille aloille voidaan käyttää lentotuhkausta tämä täytyy

täällä on on esitetty itse asiassa meidän täytyisi tukea akkujen ostamista ovat ne akut sitten sähköautoissa tai siellä omakotitaloissa paneelien yhteyksissä akku on komponentti ennemmin tuetaan akustojen ostamista kuin sitä sähköautojen ostamista

puhemies muistan kun lähetekeskustelussa hämmästelin sitä pääministerin suulla on sanottu että hiilivoimasta luovutaan ja siihen tehdään oikein laki ja kun katsoo sitä varsinaista selontekoa niin näinhän ei ole vaan siellä on aikamoinen osuus yhä edelleenkin hiilivoimaa vuodelle kaksituhattakolmekymmentä että ollaan nyt rehellisiä siitä että hiilivoimasta ei olla luopumassa toisena ajatteluna kun kuuntelin ministeri tiilikaista joka toteaa että että puuta ei tietenkään käytetä suoraan vaan se on jätettä tai sivutuotetta tai jotain muuta niin eikö olisi rehellisempää puhua että meillä on kiertotaloutta joka on ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ja uusiutuvan energian käytössä se laaja käsite josta sitten puu silloin kun se on käytetty jo kaksi kolme tai neljä kertaa on osa jolla voidaan myöskin tuottaa energiaa elikkä ei tulisi tätä kummallista ajattelua että meillä on biotalous joka johtaa ja jonka kautta tehdään energiaa ja ja sähköä koska niin ei toivottavasti ole

puhemies ministeri tiilikainen avasikin hyvin tätä metsien käyttöä ja ruotsin mallia ja tuossa edustaja paatero myös sanoi minusta hyvin että kiertotaloudestahan tässä on kysymys keskeinen tavoitehan meillä on energiantuotannossa nimenomaan jätteistä ja tähteistä ja puun käytön sivuvirroista käyttää käyttää sitten energiaa yhdestä en ottaisi ruotsista mallia nimittäin siellä on tällainen käsite kuin energiskog eli eli siellä kasvatetaan metsää ihan energiatarpeisiin siihen en usko että me kuitenkaan täällä suomessa lähdemme tämä on erikoinen keskustelu koska täällä joutuu toistamaan näitä samoja asioita mutta toistetaan nyt sitten vielä että kyllä metsäteollisuus pitää siitä arvonmuodostuksesta huolen eivät ne kyllä energiaksi arvokasta puuainesta laita vaan vaan nimenomaan niihin arvokkaisiin tuotteisiin ja vielä viimeiseksi että tämä tämä meidänkin hallituksen hakkuutavoite joka sieltä sieltä kansallisesta metsästrategiasta nousee on kyllä peräisin teollisista investointitarpeista
tuo sovittu aikaraja kello kuusitoista alkaa lähestyä tässä on vielä vielä pyydetyt vastauspuheenvuorot edustajat lehto lohi turunen mäkisalo ropponen ja semi ja ministereille sitten siihen loppuun lyhyet puheenvuorot ja sitten mennään eteenpäin kuten oli aiemmin sovittu

arvoisa rouva puhemies tuo sähköautojen tavoite kaksisataaviisikymmentätuhatta kappaletta vuonna kaksituhattakolmekymmentä on todella hyvä mutta sitten kun katsoo näitä rekisteröintejä viime kuussakin henkilöautoja rekisteröitiin yhdeksäntuhattakolmesataayhdeksänkymmentäneljä ja näistä oli täyssähköautoja kolmekymmentäyhdeksän ja hybridejäkin sataneljäkymmentäkaksi elikkä aika paljon pitää vielä tässä tapahtua ja niitten hintojen laskea että ihmiset alkavat niitä enemmän ostaa sitten jos ajatellaan tuota verotusta nissan leaf mikä maksaa kolmekymmentäkolmetuhattaviisisataa siinä on veroa lisäksi vain tuhatkaksisataa euroa siinä ei ole paljon veroa mitä voisi tiputtaa meidän täytyy kyllä paljon toivoa sitä että maailmalla nämä sähköautojen volyymit kasvaisivat ja sitä kautta ne hinnat laskisivat tässä täytyy laittaa kädet ristiin että tätä kautta sitä saataisiin

edustaja ville niinistö lähti kyllä täältä pois mutta toivottavasti seuraa myöhemmin tai katsoo nyt parhaillaan television kautta tätä hän sanoi että suomi ei tee mitään sen jälkeen mitä eu vaatii mutta täytyy nyt nyt ottaa huomioon esimerkiksi tämä taakanjako mikä on eussa tehty päästökaupan ulkopuolisten päästöjen vähentämisen taakanjako suomella on kolmekymmentäyhdeksän prosenttia mennessä puola joka saastuttaa paljon enemmän kuin suomi seitsemän prosenttia pitäisikö meidän miettiä tätä jakoa ehkä keskittyä siihen enemmän kuin siihen että nostettaisiin vielä suomen prosenttia joka on jo nyt tapissa kolmekymmentäyhdeksän prosenttia siinä on ainoastaan ruotsi ja luxemburg jotka tekevät enemmän on tyrmistyttävää jos sanotaan että suomi ei tee mitään muuta kuin sen minkä eu vaatii eu vaatii itse asiassa suomelta hirveästi ja me teemme sen tämä on kuitenkin se tilanne että suomi ja suomen hallitus voi olla tosi ylpeä siitä omasta tekemisestään ihan nopeasti sanon vielä sen kysyn ministeriltä tämän uusiutuvan uudesta tuesta viitaten nyt myös zyskowiczin meidän järkevää enää rakentaa uutta tukea

arvoisa puhemies asumiseen liikkumiseen ja ruokailuun liittyvät uudet innovatiiviset tuotteet palvelut ja kuluttajalähtöiset ratkaisut ovat jääneet tässä keskustelussa kovin vähäiselle osalle esimerkiksi ympäristöystävällisen ja joukkoruokailun edistämisellä voidaan tukea merkittävästi energia ja ilmastostrategian tavoitteita ruokajärjestelmän osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on yhtä suuri kuin liikenteen ja asumisen joten ilmastomyönteisen ruuan suosiminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvin harvoin puhutaan tästä näkökulmasta liikkumiseen asumiseen ja ruokaan liittyvät innovaatiot osoittavat että vaikka teknologian kehittäminen on tärkeää niin kestävän tulevaisuuden edistämiseen tarvitaan myös muunlaisia innovaatioita kuten sosiaalisia innovaatioita ja uusia käyttökulttuureita näistä tässä strategiassa puhutaan kovin vähän

metsäteollisuuden ja metsänhoidon kannalta minulla on semmoinen näkemys että isot puut pitää kaataa jotta pienet mahtuvat kasvamaan niin kun katsoo itä suomeen rakennettuja biolaitoksia ja suunnitteilla olevia biolaitoksia otetaan äänekoski vielä mukaan siihen kartonkitehtaat sahateollisuus mitä kaikkea siellä on

tuleville lapsillemme ja mikä meillä teollisuuden näkökulma on siinä vaiheessa jos me me elämme pelkästään puusta kyllähän meillä pitää olla niin kuin tällä hetkellä on me rakennamme laivoja autoja ja kaikkea tämmöistä monipuolinen elinkeinorakenne ja siitä ennen kaikkea pitäisi pitää kiinni että se voidaan pitää ympäristöystävällisenä ja toimivana ja niillä hankitaan sitten suomeen niitä tuontituloja ja pidetään vientiä yllä

arvoisa rouva puhemies liikenteelle asetetaan todellakin kunnianhimoiset haasteet ja vaatimukset sille että päästöjä tulee vähentää viisikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja tavoittelemme nollapäästöistä liikennettä vuonna kaksituhattaviisikymmentä

olemme käyneet että meillä on lyhyen tähtäimen tavoitteet joissa uusiutuvat polttoaineet biokaasu ovat hyvin keskeisessä roolissa mutta pitkällä tähtäimellä meidän on saatava liikenteen sähköistyminen ei ainoastaan henkilöliikenteessä vaan myöskin joukkoliikenteen äärellä

miten liikenteen verotus ja maksupolitiikkaa tulevaisuudessa tullaan kehittämään tällä hetkellä lähdemme monessakin asiassa takamatkalta suomessa on alle tuhat täysin sähkökäyttöistä autoa käytössä ja niiden määrä lisääntyy kovin hitaasti tehtävää meillä siis on ja on juuri niin niin kuin täällä salissa on käyty sitä keskustelua että se ei ole pelkästään mahdollista sillä että me laadimme raskaita tukijärjestelmiä vaan meidän pitää löytää kokonaisvaltaisia ja holistisia ratkaisuja liikenteen päästöjen vähentämiseksi

parlamentaarinen työryhmä joka hyvin aktiivisesti ja vakavastikin tekee töitä näiden kysymysten äärellä meillä on tavoitteena että me saamme väliraportin aikaiseksi elokuun puolessavälissä jotta me pääsemme nimenomaan vielä tämän vuoden budjettiriihessä tekemään konkreettisia valintoja ja päätöksiä sen osalta miten ja millä toimilla voimme edistää liikenteen päästöjen vähentämistä

päätöksiä myös syksyllä ja on selvää että juuri tässä tilanteessa tuntuu turhauttavalta että puuttuu konkretiaa mutta siihen konkretiaan tehdään kuitenkin päivittäin töitä ja siihen päästään sitten syksyn budjettiriihen yhteydessä myös tekemään päätöksiä kiitos

summaan siihen että se edelläkävijämarkkinoiden luominen suomeen josta täällä on tänään pääosin puhuttu on aivan ratkaisevaa todella niille vientiponnisteluille myös tässä suhteessa ehkä se pääkiistanaihe koskee sitä missä määrin suomen suuret kaupungit esimerkiksi lämpenevät biomassalla missä määrin eivät itse uskon että sinänsä kehitys tulee viemään enemmän siihen että me hyödynnämme hukkalämpöjä energiansäästöä mielenkiintoista esimerkiksi että vaikkapa espoossa lippulaivan iso kauppakeskus aikoo ruveta yhdeksänkymmentä prosenttisesti energiaomavaraiseksi remontin jälkeen tehdään toistasataa kolmensadan metrin syvyistä lämpöpumppua jotka jotka hoitavat pääosan tästä mitä jos tämä skaalataan koko

tältä osin tarvitaan tietysti jonkun verran tukia jotta se kivihiilestä luopuminen joka kyllä on tapahtumassa toteutuisi toisin kuin tässä muutamat sanoivat kaksituhattakolmekymmentä ei ole tarkoitus normaalioloissa kivihiiltä suomessa polttaa ja siihen tarvitaan mahdollisuus ettei se liikaa maksa silloinkaan kun joudutaan polttamalla osa energiasta tuottamaan

miljoonaa euroa sijoitusmuotoista rahaa on käytettävissä mutta tutkitaan vielä en sano että tämä on myllykosken sokea piste siinä voi olla olla ideaakin myöskin mielenkiintoisia ideoita täällä on tullut esimerkiksi edustaja vähämäen ajatus tästä akkujen tukemisesta itse asiassa enemmän kuin käyttötarkoituksensa perusteella säädettävyytensä perusteella tämäntyyppistä keskustelua me tarvitsemme lisää

arvoisa puhemies vielä muutama kommentti varapuhemies pekkarinen tiivisti aika paljon äsken sanomalla että vaikka suomessa metsien hakkuut lisääntyvät metsien hiilivarasto kasvaa joka ikinen vuosi meillä nielu voi hieman supistua mutta silti se on kymmenien miljoonien tonnien suuruinen hiilinielu ja toistan vielä suomen hallitus tavoittelee suunnilleen samantasoista metsien kasvun hyödyntämisastetta kuin ruotsi tekee tämän suuremmasta asiasta ei nyt ole kyse edustaja hassi te jos kuka tunnette ja osaatte tekniikkaa ja tiedätte myös että pelkästään sähkö ei kaikkea ratkaise aurinko ja tuuli etenevät maailmalla huimaa vauhtia juuri näissä tarjouskilpailuissa mihin ministeri mykkänen viittasi mutta suomessa sähkön osuus on noin kolmekymmentä prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta meillä on erittäin suuri tarve tuottaa kaukolämpöä pitää suomalaisten kodit lämpiminä mitkä ovat ne ratkaisut geoterminen lämpö teollisuuden hukkalämmöt kyllä mutta joudumme polttamaan jotain kiinteää polttoainetta ja hiilestä on päästävä eroon siihen tarvitaan jotain muuta toivottavasti kestävällä tavalla tuotettua biomassaa kiertotalous ja biotalous eivät ole millään tavalla vastakkaisia kiertotaloutta tarvitaan osana biotaloutta osana uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämistä toistan vielä kertaalleen että suomen bioenergia tulee metsäteollisuuden sivutuotteista kuten purut kuoret ja teollisuuden jäteliemet ja toisaalta metsänhoidon ja hakkuitten sivutuotteista kuten pieniläpimittainen puu oksat ja hakkuutähteet edustaja mölsä vielä otti tämän tärkeän asian esille että miten turvaamme tämän chpn kyllä se alhainen sähkön hinta on nimenomaan se joka panee miettimään että tuotetaanko pelkkää lämpöä vai energiatehokkaasti sekä sähköä että lämpöä hallitus aikoo tuoda tähän elementtejä joilla varmistetaan tämä energiatehokas yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto myös tulevaisuudessa suuri kiitos valiokunnalle ja eduskunnalle asian käsittelystä

arvoisa puhemies tämä lakiuudistus taustalla oleva eu sääntely ovat tarpeellisia ja tervetulleita uudistuksia ne ovat osa laajempaa lakien sopimusten ja normien uudistustyötä jonka tavoitteena on lisätä omistusten ja rahoituksen läpinäkyvyyttä suitsia rahanpesua verovälttelyä ja muita hämäriä omaisuusjärjestelyjä sekä paljastaa korruptiota eturistiriitoja lähipiiridiilejä ja terrorismin rahavirtoja

luvun lopulla kasvanut keskustelu globaalista veroparatiisitaloudesta ja ja finanssisalailusta globaalin talouskriisin myötä lisääntynyt pyrkimys veropohjien tilkitsemiseen sekä niin sanottu terrorismin vastainen sota ilman syyskuun yhdennentoista päivän tapahtumia ja ja niistä seurannutta tarmoa terroristien rahajälkien seuraamiseen maailman valtapiireissä olisi tuskin ollut samankaltaista halua pankkisalaisuuden murtamiseen terroristien ohella julki tulevat myös muut rahoitussalailijat talousrikolliset veronkiertäjät ja korruptoituneet päättäjät jotka käyttävät täsmälleen samoja salaisuusjärjestelyitä arvoisa puhemies vaikka yleinen suunta on kohti suurempaa avoimuutta päätti eduskunnan enemmistö viikolla hyväksyä lain joka mahdollistaa suomalaisten omistusten piilottamisen ulkomaalaisiin hallintarekistereihin eli supistaa omistusten avoimuutta ja vaikeuttaa talousrikollisuuden suitsintaa valitettavasti tähänkin käsittelyssä olevaan esitykseen ja hallintovaliokunnan mietintöön sisältyy joitakin merkittäviä puutteita tosiasiallisia edunsaajia koskevan yleisöjulkisuuden lisääminen on keskeinen osa myös nyt käsillä olevaa lakiuudistusta tässäkään kohtaa hallitus ei halua käyttää niitä keinoja joita sillä olisi avoimuuden parantamiseksi talousvaliokunnasta poiketen hallintovaliokunta tukee mietinnössään hallituksen linjaa jonka mukaan julkiseen rekisteriin tulisi ilmoittaa ainoastaan ne omistajat joilla on hallussaan yli kaksikymmentäviisi prosenttia yhteisöstä tai yrityksestä euroopan komission vaikutusarvion mukaan raja on korkea ja helposti kierrettävissä esimerkiksi omistusta lähipiirissä hajauttamalla mikä johtaa siihen ettei tosiasiallisten edunsaajien julkisuus toteudu direktiivin tavoitteiden mukaisesti parhaillaan trilogineuvotteluissa olevassa ja myöhemmin eduskuntaan tulevassa neljännen rahanpesudirektiivin uudistuksessa komissio onkin ehdottanut ilmoitusrajan laskemista kymmeneen prosenttiin mikä vastaa myös yhdysvaltojen vastaavassa tilanteessa soveltamaa ja kumppaneiltaan edellyttämää käytäntöä myös talousvaliokunta nosti yksimielisessä lausunnossaan esiin alemman omistusrajan hyötyjä hallintovaliokunnan mietinnön opposition vastalauseessa esitetäänkin tämän mukaista pykäläehdotusta mikään ei estä suomea jo tässä vaiheessa asettamasta eun minimidirektiiviä kattavampia avoimuusvaatimuksia arvoisa puhemies lakiin jää myös porsaanreikä jonka mukaan tilanteessa jossa tosiasiallista edunsaajaa ei tunnisteta edunsaajaksi voidaan ilmoittaa yhtiön hallituksen hallituksen jäsen tai johtohenkilö kun tiedämme että erilaiset oikean edunsaajan henkilöllisyyden kätkevät bulvaanijärjestelyt ja kuoriyhtiöt ovat koko rahoitussalaisuusjärjestelmän keskeisimmistä ongelmista on tätä muotoilua erittäin vaikea käsittää ja hyväksyä emmekö ole oppineet mitään panama papereista lux leaksistä ja lukemattomista muista tietovuotoskandaaleista joissa suomalaisiakin talousvaikuttajia on paljastunut lymyilemästä veroparatiisiketjutettujen omistusten takana miksi tällainen porsaanreikä jätetään tässä vaiheessa auki vähimmillään yhtiö tulisi velvoittaa antamaan rekisterien pitäjälle selvitys siitä miksei edunsaajaa ole tunnistettu ja tunnistamattomuuden pitäisi sitten käydä ilmi myös rekisteristä arvoisa puhemies avoimuus on demokratian ja toimivan talouden edellytys se lisää luottamusta ihmisten välillä ja hyödyttää sekä rikostorjuntaa että rehellisiä yrittäjiä mediaa tutkijoita ja kansalaisyhteiskuntaa toivoisin että hallitus pitäisi tämän mielessään lakiesityksiä valmistellessaan avoimuutta lisääviä esityksiä ei voi aina torjua vetoamalla löysään argumenttiin hallinnollisesta taakasta tai lisäsääntelystä pidättäytymisellä arvoisa puhemies toivon että eduskunta hyväksyy myöhemmin esitettävän vastalauseen mukaiset pykälämuutosesitykset

rouva puhemies paljon pahaa saadaan aikaan rahalla ja meillä liikkuu pimeitä rahavirtoja pitkin eurooppaa ja maailmaa niillä rahoitetaan kovaa rikollisuutta huumerikollisuutta erilaista talousrikollisuutta ja myös terrorismia sellaisia hirvittäviä tekoja mitä olemme ihan viime päivinäkin euroopassa nähneet on erittäin tärkeää että me saamme

kaikkiin taloudellisiin toimijoihin itse ainakin olen hyvin voimakkaasti hallitusohjelman kannalla että kansallista lisäsääntelyä emme hanki sen sääntelyn toimeenpanemme mikä eusta tulee minusta vasemmisto oppositio ei ole kyennyt näyttämään mitä hyötyä olisi tästä tiukemmasta edunsaajarekisteristä lisäksi saamani tiedon mukaan on aika lailla vastatuulessa eussa tämä ajatus minkä edustaja sarkkinen otti esille

puhemies minä kannustan edustaja kurvista lukemaan talousvaliokunnan yksimielisen lausunnon jossa nostetaan esille näitä esille nostamiani porsaanreikiä ja matalamman tunnistamisvaatimuksen hyötyjä siellä olemme kuulemisten perusteella perusteella yksimielisessä lausunnossamme todenneet että tämä matalampi omistusraja olisi hankalammin kierrettävissä ja mikäli tähän tulisi tämä vaatimus mitä toin esille että rekisteriin ei voitaisi merkitä johtohenkilöä se lisäisi myös avoimuutta tai ainakin silloin tiedettäisiin että todellinen edunsaaja ei ole tiedossa eikä syntyisi vääristynyttä käsitystä myös eussa ollaan menossa matalamman omistusrajan suuntaan kyllä minä pidän ongelmallisena että kaikki avoimuutta lisäävät esitykset torpataan argumentilla lisäsääntelyn vastustamisesta kun nämä tiedot ovat kuitenkin olemassa niin miksei niitä voida myös avoimesti ilmoittaa

puhemies tämä käsiteltävä aihe ja lakikokonaisuus ovat erityisesti terrorismin rahoittamisen estämisen kannalta erittäin ajankohtaisia ja ja tämä terrorismin rahoittamisen estäminenhän liittyy laajemmin terroristisen rikollisuuden torjuntaan viime vuosina terrorismin ennaltaehkäisyyn on tuotu useita lainsäädännön muutoksia ja nämä muutokset joita tässä nyt esitetään ovat tarpeellisia erityisesti siltä osin että tässä yhdenmukaistetaan viranomaisten

opposition esittämä vastalause on sinänsä kyllä hyvin perusteltu mutta itse jäin vielä miettimään sitä että vaikka tämän valmistelun aikana on todellakin pohdittu tätä alempaa rekisteröintikynnystä jota komissiokin ehdottanut niin tässä vaiheessa kuitenkin muissa eu maissa edelleen on tuo kahdenkymmenenviiden prosentin raja ja pidän kyllä ongelmana sitä jos suomalaiset yritykset ja yhteisöt jäisivät epäedullisempaan asemaan kuin muut eun sisämarkkinoilla toimivat yritykset todellakin tuo askel ja eteneminen kohti alempaa rajaa on ihan kannatettava tavoite mutta pitäisin tärkeänä että yritysten hallinnollista taakkaa ei vaikeutettaisi tarpeettomalla

rouva puhemies onhan ihan selvä asia että jos lasketaan edunsaajaraja vaikka puoleen prosenttiin niin saadaanhan sieltä sitten lisää tietoa ja dataa ja massaa pyöritettäväksi se tarkoittaa lisää muutosilmoituksia se tarkoittaa lisää hallinnollista työtä mikä on pois bisneksestä se on pois sieltä viennin tekemisestä kyllä minä nyt vähän ihmettelen ovatko edustaja sarkkinen ja vasemmisto oppositio sitä mieltä että meillä on suomessa niin rikollisia yrityksiä että niille pitää panna paljon kovemmat velvoitteet ja paljon tiukemmat rekisterit kuin muuten euroopassa on ja kuten jo ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin niin tämä ehdotus kymmenen prosentin edunsaajarajasta on vastatuulessa euroopassa se ei ole vielä mitenkään trendi ja se ei ole mitenkään voittanut yleistä alaa että se olisi tosiaan tulossa meidän ei kannata asettaa omia yrityksiämme epäedullisempaan asemaan kuin muualla euroopassa ottaa valtavasti kiviä reppuun meillä on erittäin rehelliset yritykset meillä on erittäin rehellinen poliisi haluaisinkin kysyä edustaja sarkkiselta unkarissa puolassa ja romaniassa on varmaan rehellisempiä yrityksiä ja rehellisempiä viranomaisia eli meidän kannattaa panna tiukemmat säännöt kun meillä on enemmän korruptiota

puhemies avoimuus on nimenomaan rehellisen yrittäjän etu koska epärehelliset yrittäjät saavat kilpailuetua kiertämällä säädöksiä ja velvoitteita ja veroja avoimuus nimenomaan palvelee rehellistä suomalaista yrittäjää arvoisa puhemies tässä oppositio ei vaadi mitään uusia kaikki tiedot ovat olemassa kyse on siitä mihin ne ilmoitetaan ja kyse on avoimuudesta talousvaliokunta todella kiinnittää tähän huomiota talousvaliokunnan lausunnossa kirjoitetaan näin talousvaliokunta kiinnittää huomiota tarpeeseen edistää yritysten omistaja ja edunsaajatietojen avoimuutta ja määrittää edunsaajakynnys eun tasolla ja kansallisesti sellaiseksi ettei säännös ole tosiasiassa helposti kierrettävissä asiantuntijakuulemisissa nousi esille että edunsaajarekisterin tulisi olla luotettava ja helposti käytettävä luotettavuutta edistäisi jos tilanteissa joissa tosiasiallista edunsaajaa ei tiedetä rekisteriin merkittäisiin että edunsaaja ei ole tiedossa sen sijaan että sinne merkittäisiin yrityksen johtohenkilö emme me me tämän kummempia asioista vaadi kuin mitä tässä talousvaliokunnan lausunnossakin on todettu

arvoisa puhemies juuri niin kuin edustaja sarkkinen edellä totesi ehkä tässä täytyy edustaja kurviselta kysyä ovatko sitten talousvaliokunnan hallituspuolueiden edustajat jotenkin yritysvastaisia kun hekin kannattivat tätä kymmenen prosentin rajaa eiköhän sielläkin vain sattunut käymään niin että talousvaliokunnassa hallituspuolueiden edustajat olivat enemmän avoimuuden kannalla kuin sitten hallintovaliokunnassa hallituspuolueiden edustajat on kuitenkin hyvä muistaa että tässä kun mennään nyt tällä minimitasolla kahdellakymmenelläviidellä on myös poikkeuksia esimerkiksi tanskassa sama raja on viisi prosenttia ja norjassa esimerkiksi ollaan menossa siihen suuntaan että kaikki tiedot kaikista omistajista kerätään luulisi että tässä ajassa kaikkien tapahtumien jälkeen enemmänkin olisi painetta lähettää suomesta sitä viestiä että liikuttaisiin avoimuuden suuntaan eikä sen suuntaan että mentäisiin siitä mistä aita on matalin

rouva puhemies olen kyllä näistä peruslähtökohdista samaa mieltä kuin täällä täällä edustajatoverit vasemmalta ovat ovat esittäneet avoimuuden ja ja rehellisen yrittäjän yrittäjän edun näkökulmasta mutta kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että jos valtaosassa eu maita edelleen on tämä kahdenkymmenenviiden prosentin raja niin nimenomaan tämän hallinnollisen lisätaakan näkökulmasta pidän hiukan ongelmallisena jos jos tämä tässä vaiheessa tuotaisiin suomen yrittäjät on antanut oman lausuntonsa ja he ovat todenneet että edunsaajarekisterin toteuttaminen ja ylläpito merkitsee suomalaisten yritysten näkökulmasta merkittävää hallinnollista lisätaakkaa itselläni ei ole riittävää asiantuntemusta tätä arvioida mutta luotan kyllä tähän suomen yrittäjien lausuntoon että se merkitsee lisätaakkaa hallinnollisesti

arvoisa puhemies hallintovaliokunta on tätä kyseessä oleva rekisteröintikynnystä aika aika tarkkaan pohtinut ja todennut nämä eri epäkohdat mitä mitä tähän alempaan kymmeneen prosenttiin liittyy joihin muun muassa edustaja räsänen äsken omassa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota hallintovaliokunnankin lähtökohta oli se että noudatetaan tällaista yhtenäistä eu eu käytäntöä mutta kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen että valiokunta

pisti tähän mietintöön erillisen lausuman jonka mukaan tätä tilannetta kaiken kaikkiaan on sitten tarkoin syytä syytä seurata en nyt oikein usko että tästä kannattaa hirvittävän isoa kysymystä tässä keskustelussa keskustelussa ottaa tätä tilannetta täytyy jatkossa

tässä lausumassa jonka hallintovaliokunta on hyväksynyt yksimielisesti myöskin edustaja kurvinen on mukana lausunut on kirjoitettu itse asiassa nämä kaikki skeptiset kohdat jo auki ja nyt oli vain tilanne että että tätä ei saatu muutettua vaikka täällä lukee ne samat asiat kuin me kirjoitimme siihen opposition vastalauseeseen tässä nyt vain otetaan tämmöinen aikalisä näillä näkymin kysymys siitä että nyt olisi jotenkin erillinen rekisteri kymmenen prosentin omistuksille kuin kahdenkymmenenviiden prosentin omistuksille no näinhän ei tietenkään ole kyllä se taitaa olla se ihan sama rekisteri siellä sitten vain kirjataan tarkemmin ja katsotaan niitä omistussuhteita ja omistusprosentteja vähän tiukemmin eihän mistään muusta ole kyse ja sen takia sen hallinnollisen taakan sitten vastustetaan koko rekisteröintiä kokonaisuutena että sitten ei edes sadan prosentin omistuksella tarvitsisi tietää kuka niitä oikeasti omistaa tämä olisi hallinnollisen taakan minimointi

vielä sen verran suomen yrittäjien näkökulmasta asiaa tarkastellen pitää muistaa mitä suomen yrittäjät ovat asiasta lausuneet ja olen siitä aika pitkälti samaa mieltä suomalaisilla yrittäjillä on kuitenkin valtava määrä velvollisuuksia ja niin sanottu veronkierto tai joku muu virheellinen tai peräti rikollinen toiminta tässä maassa ei varmasti kannata eli sillä asialla on lyhyet jäljet suurin osa suomalaisista yrityksistä niistä noin sadastatuhannesta pieniä alle viiden hengen yrityksiä jos me luomme niille valtavan byrokratian lisää niin miten me menettelemme

sitten teemmekö me niistä ihmisistä epärehellisiä tai jotenkin muuten rikollisia kun epäilemme heitä joka päivä jokaisesta virheestä mitä he he voisivat ikinä tehdä se on erittäin rehellistä ahkeraa porukkaa joka tekee työtä ja tarjoaa monelle monelle monelle suomalaiselle töitä nykyisessä verojärjestelmässä esimerkiksi joutuu tilinpäätökset lähettämään vuosittain maksamaan veroissa valtavan määrän tarkastuksia verotarkastuksia ja niin edelleen ei kannata luoda enää lisää byrokratiaa pysytään pysytään eun mukana totta kai mutta ei mennä itse sen pitemmälle

puhemies aivan kuten paatero täällä totesi joka tapauksessa tämä rekisteri on tulossa kyse on nyt siitä mitä sinne ilmoitetaan ja ja millä rajoilla tämä kymmenen prosentin on komission esitys että se lasketaan sinne nyt ovat neuvottelut käynnissä miten eri jäsenmaat siihen suhtautuvat valitettavasti eussa on semmoisiakin jäsenmaita jotka kannattavat omistusten melko kovaakin piilottamisen tasoa minä toivon että suomi ei kuulu siihen porukkaan vaan me kuuluisimme siihen porukkaan joka tukee omistusta ja talouden avoimuutta koska se on rehellisen yrittäjän etu se on toimivan talouden etu se on etu sen kannalta että valtio saa kerättyä verotiedot eli minä toivon että suomi olisi siinä porukassa joka tukee mahdollisimman laajaa avoimuutta eikä siinä porukassa joka kaikkia keinoja ja argumentteja keksii että miksi sitä avoimuutta ei voida laajentaa on rehellisen yrittäjän etu että että tämä rekisteri toimii hyvin ei tässä ole kyse mistään uusista tiedoista nämä tiedot ovat olemassa joten minä en kyllä usko että tämä mitään kovin suurta merkittävää lisätaakkaa luo varsinkaan tämä säädös siitä

että pitäisi ilmoittaa jos tosiasiallista edunsaajaa ei tiedetä
ja vielä edustajat kurvinen semi ja korhonen ja sitten jatketaan listan parissa
rouva puhemies kaksi asiaa ensimmäisenä koko tämä sali koko eduskunta jakaa sen huolen että meidän pitää päästä järjestäytyneen rikollisuuden ja terroristien rahoihin kiinni rikollisuus niin kuin kaikki muukin liikkuu vapaassa avoimessa maailmassa rajojen yli ja me tarvitsemme parempaa viranomaisyhteistyötä viranomaisten tietojenvaihtoa me tarvitsemme parempaa poliisiyhteistyötä juuri hallintovaliokunnan mietintöön lähdetään siitä liikkeelle että eletään viimeisen päälle siinä eu kehityksessä mukana jos tapahtuu muutoksia kansainvälisessä yhteistoiminnassa eurooppalaisessa yhteistyössä tehdään muutoksia tähän edunsaajarajaan mutta ei oteta turhia kiviä reppuun ei vaikeuteta meidän pk yritystemme toimintaa turhan takia ja kyllä on pakko sanoa edustaja joona räsäselle että en minä kyllä usko että isistä pysäytetään sillä että suomalaisten firmojen edunsaajarekisteröinnit vedetään niin kireälle kuin mahdollista pakko on kyllä puhemies todeta että kyllä vähän näissä edustaja sarkkisen puheissa kaikuvat sellaiset menneisyyden kaiut että omistaminen ja yrittäminen on vähän epäilyttävää heti lähtökohtaisesti että kyllä siellä on varmaan jotakin hämärää taustalla

puhemies tähän avoimuuteen liittyen kun rakennusalalla mentiin niin pitkälle avoimuudessa että otettiin veronumero käyttöön sinä sinä aikana työttömyys rakennuspuolella

paheni kahdellakymmenelläviidellätuhannella työntekijällä vastaavasti verotulot kasvoivat kasvoivat tämän avoimen politiikan takia noin miljardilla eurolla että kirjanpito tarkentui yrittäjien kohdalla ja asiat menivät kuntoon jokainen meistä haluaa että kaikki hoidetaan asiallisesti ja kunnolla eteenpäin kyllähän suomalaiset yrittäjät ovat kaikki ihan rehellisiä täytyy se myöntää kun vain se kirjanpito hoidetaan asiallisesti

mietinnön sivulta kahdeksan muutama lause eli esitettyä kahdenkymmenenviiden prosentin kynnystä ei ole pidetty ongelmana siitä syystä että tehokkaan määräysvallan käyttö yrityksessä käytännössä edellyttäisi suurehkoa omistus tai äänivaltaosuutta suurimman osan rekisteröitävistä tiedoista on arvioitu olevan yhden viiva kolmen yrittäjän omistusosuuksia jotka tulisivat rekisteröidyksi jo kahdenkymmenenviiden prosentin kynnysarvon perusteella yrityksen yrityksen omistuksen olisi käytännössä oltava varsin hajautettu jotta kahdenkymmenenviiden prosentin osuudella voi käyttää tosiasiallista määräysvaltaa esimerkiksi osakeyhtiölain mukaisesti tästä syystä pienempien omistusosuuksien selvittelyä ei ole valmistelun aikana pidetty tarpeellisena sääntelyn tarkoituksen kannalta tähän näkemykseen myös

arvoisa rouva puhemies tämä on esitys joka on herättänyt paljon pohdintaa ja keskusteluja koska se sisältää sellaisia elementtejä joita suomen kansan on ihan mahdoton ymmärtää nyt tämä koko vakuutuskokonaisuus joka tuodaan sen piiriin että tulee tämä tunnistamisvelvollisuus ynnä muuta tulee aiheuttamaan kyllä niin paljon ongelmia että perästä kuuluu niin kuin sanotaan tämän esityksen helmi ja kokonaisuuden helmi on talousvaliokunnan lausunto se on järkeenkäyvä jokaisen suomalaisen on helppo ymmärtää niitä pohdintoja joita siinä on samaan aikaan kun tämä esitys meille annettiin satuin itse ottamaan yhden lisävakuutuksen ja sain sitten tiedustelun jossa piti muun muassa laittaa ruksi sellaiseen kohtaan että oletteko poliittisesti vaikuttava henkilö ja laitoin siihen että en ole sitten kolmen päivän päästä sain puhelinsoiton olen laittanut ruksin että en ole poliittisesti vaikuttava henkilö vaikka olen kansanedustaja vastasin että no olen kyllä poliitikko mutta en vaikuttava tämä tulee aiheuttamaan tällaisia samanlaisia tilanteita kansan kohdalla kun se eläkeläinen joka asuu siinä kerrostaloasunnossa jossa on pakko olla kotivakuutus ja hänellä on se pakollinen yhdeksänkymmenen euron kotivakuutus alkaa sitten saada näitä kirjeitä joissa on valtava määrä kysymyksiä joita hän ei mitenkään pysty ymmärtämään käsittämään miten hän liittyy tähän ja kun niissä kirjeissä sitten vielä mainitaan nämä terrorismiperusteet ja muut näiden takia vakuutusyhtiön on näitä kysymyksiä esitettävä niin syntyy kyllä sellaista kaaosta tässä valtakunnassa että olisi toivonut että eduskunnalla olisi ollut rohkeutta tehdä tästä sellainen esitys että nämä tietyt asiat olisi tämän lain ja ja direktiivin puitteissa rajattu pois tästä kun luin tätä esitystä jäin siihen ymmärrykseen että että näin ei ole käynyt kysyisinkin nyt täällä täällä kun en ole koko esitystä ehtinyt lukemaan valiokunnan jäseniltä tarkempia tämmöisiä selkokielisiä perusteita siihen miksi näihin ratkaisuihin on päädytty että nämä erilaiset vakuutus ynnä muut asiat jäivät kuitenkin tänne sisään näihin odottelisin vastauksia

arvoisa rouva puhemies ensin muutama sana tästä valmistelusta olemme siis laittamassa täytäntöön rahanpesudirektiiviä mutta sen lisäksi tässä on monta muutakin kohtaa olemme huomanneet hallintovaliokunnassa että kyseessä on varsin monimutkainen kokonaisuus jossa olisi tarvittu eri ministeriöiden välistä yhteistyötä ja parempaa lainvalmistelua jos kuka katsoo sitä mietintöä jonka sivumäärä on kunnioitettavat sataseitsemäntoista sivua ilman lausuntoja ja ilman eriävää mielipidettä siitä varsinaista tekstiosuutta on kolmetoista sivua elikkä lähes sata sivua tulee pykälämuutoksista tähän on pakko kysyä onko niin että ministeriöistä lainsäädännön valmistelu on siirretty osin eduskuntaan mielestäni se ei ole kohtuullista eikä perinteisten toimintatapojen mukaista että täällä joudutaan kirjoittamaan osa laeista täysin uusiksi tässä isona kuvana mihin äskenkin edustaja laukkanen viittasi on se että nyt arviot siitä mikä on poliittisen vaikutusvaltaisen ihmisen rooli tai tai missä epäillään rahanpesua tai missä tapahtuu joitain muita rikkeitä perustuvat riskiarvioon se riskiarvio oli se mitä hallintovaliokunnassa käsittelimme moneen kertaan koska meillä oli hyvin erilaisia näkemyksiä muun muassa alan toimijoilta joita edustivat vaikkapa vakuutusten myyjät tai tai rahapelitoimijat tai vaikkapa taloyhtiöt missä kohdin se riskiarvio täyttyy ja milloinka tarvitsee todentaa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai kuulunko hänen lähipiiriinsä on ehkä hieman hankalasti löydettävissä ne muutokset sieltä sieltä meidän mietinnöstämme mutta kyllä sinne on yritetty kirjoittaa niitä merkittävin kohta ehkä löytyy siinä kun sinne on tarkennettu

kasinolle rekisteröidytään tilanne on ihan toinen tämmöisissä kohdissa asia voidaan ottaa esille samoin on ymmärtääkseni nyt myöskin matkavakuutusten osalta että ihan normaalin matkatavaravakuutuksen kohdalla ei pitäisi tähän johtua vaan vakuutusyhtiöiden tulisi tehdä se oma riskiarvionsa niin että siinä toteutuvat jotkut muut kriteerit kolmas ongelmallinen kohta oli myöskin meidän esimerkeissämme muun muassa taloyhtiöt ensimmäinen versio oli jotenkin niin että että jos minulla sattuisi olemaan jonkun taloyhtiön hallituksen jäsenyys niin kaikki ne jotka siinä samassa taloyhtiön hallituksessa olisivat olisivat myöskin sen takia sitten poliittisen vaikutusvallan alaisia

onneksi tämäkin saatiin kirjoitettua sinne auki mutta täytyy myöntää hämmennys koska näitä ei ollut etukäteen kirjoitettu miksi ei kyllähän nämä sieltä nousivat joka tapauksessa keskusteltavaksi no nyt sitten tähän ehkä en mene näihin muihin

todellisen edunsaajan määrittelyyn meillähän on siis tilanne että meillä kolmesataatuhatta kolmesataatuhatta yritystä on kaupparekisterissä ilman että sieltä löytyy todellisen edunsaajan tietoja ja omistuksia ne tulevat nyt joka tapauksessa tässä kohtaa rekisterin piiriin nyt sitten tämä meidän keskustelumme täällä onko se kaksikymmentäviisi prosenttia vai kymmenen prosenttia eittämättä sillä voi olla sinne rekisterin pitoon mutta kyllähän se suurempi osa on se että että yksinkertaisesti tulee rekisteri mistä tietojen on löydyttävä ja tämä tulee euroopan unionista että tämmöinen rekisteri on luotava sen takia keskustelu siitä kuinka monta euroa se on vähemmän tai enemmän on minun mielestäni vähän epärelevanttia tässä kohden etenkin kun katsotaan vaikkapa meidän oman verohallinnon osalta osakeyhtiö ja arvopaperimarkkinalain mukaan määräysvalta yhtiössä saadaan jo no sillä saa jotakin tehtyä viiden prosentin rajalla kymmenen prosentin raja vastaa muun muassa verohallinnon käyttämää olennaisen omistuksen rajaa elikkä meidän oma verohallinto katsoo että olennainen omistus toteutuu jo kymmenellä prosentilla verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö rajaa myöskin oman toimintansa kymmenen prosentin omistusrajaan sen takia ymmärrän että myöskin euroopan unionissa ollaan miettimässä ja on ensimmäinen esityskin tehty siitä että tämä todellisen omistuksen raja tulisi olemaan mielenkiintoisinta on varmaankin se että kun meillä esimerkiksi usalaiset ihmiset omistavat täällä päin niin heidän osaltaan sen rajan on joka tapauksessa oltava kymmenen prosenttia sillä usan pankkijärjestelmä vaatii kymmenen prosentin omistuksen ilmoittamisen ja nyt sitten tulee toinen järjestelmä suomen osalta vaikka näin ei tarvitse olla sitten nämä kysymykset päivi räsänen otti esille näitä muita eu maita on todellakin ainakin tässä lähinaapureissa joihin me useimmiten vertaamme itseämme pohjoismaissa kaksi esimerkkiä joista tanskassa raja on viisi prosenttia ja norja esittää nolla

tässä kuin joissakin muissakin lainsäädäntöosissa haluamme toivottavasti emme mutta nyt näyttää siltä että haluamme siirtää itsemme etelä euroopan tai keski euroopan maiden käytäntöihin pois meidän vertailumaistamme elikkä muitten pohjoismaiden käytännöistä tätä minä pidän valitettavana käytäntönä koska suomi on tähän mennessä ollut esimerkkimaa mallimaa niin harmaan talouden estämisessä kuin korruption estämisessä ja avoimuus on ollut siihen se keino millä tätä on voitu tehdä tämä lausuma on mutta tässä opposition yhteisessä vastalauseessa siis muutetaan tätä yhteisön tosiasiallisen edunsaajan prosenttia kymmeneen ja toisaalta myöskin osoituksena välillisistä omistuksista sitä prosenttimäärää kymmeneen tämän esityksen tulemme tekemään yksityiskohtaisessa käsittelyssä joka varmaan menee sitten ensi viikolle

arvoisa puhemies hyvät

helppo harjoitus meillä valiokunnan työskentelyssä tämä on erittäin laaja lakiesitys joka käytännössä koskee kaikkia suomalaisia yhteisöjä joissa vain rahaa millään tavalla käytetään ja kuljetetaan tämä on sellainen meidän talousjärjestelmämme ja meidän oikeusjärjestelmämme läpileikkaava lakiesitys lisäksi tämä sääntely on jo aikaisemmin ollut varsin monimutkaista ja monitahoista itse jouduin aikaisemmassa elämässäni asianajajatutkintoon nämä joskus tenttimään ja toivoin silloin että toivottavasti en joudu näitten kanssa tämän enempää tekemään töitä mutta niin siinä vain kävi että sitten täällä eduskunnan hallintovaliokunnassa tämän kanssa olen aika paljonkin tehnyt töitä täytyy sanoa että me olemme todellakin olleet lainsäätäjiä hallintovaliokunnassa niin kuin edustaja paatero tuossa aikaisemmin kertoi erittäin paljon pykälämuutoksia isompia ja pienempiä perustelujen muutoksia lisäperusteluita siellä tekemään ja haluankin erityisesti kiittää koko valiokuntaa sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueitten edustajia erittäin hyvästä työstä rouva puhemies kysymys on äärettömän vakavasta asiasta rahalla saadaan paljon pahaa aikaan kuten aiemminkin sanoin meillä liikkuu mustaa ja harmaata rahaa pitkin eri mantereita ja niillä rahoitetaan monenlaista vastenmielistä rikollisuutta huumekauppaa asekauppaa prostituutiota ihmiskauppaa monia pahoja asioita ja viime aikoina entistä enemmän kansainvälistä terrorismia josta saimme manchesterissa juuri tällä viikolla karmaisevan ja surullisen esimerkin

nosti esille aivan erinomaisen kysymyksen ja sellaisia asioita mitä moni suomalainen miettii tällä hetkellä itse asiassa monen osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja miettii monessa säätiössä monessa osuuskunnassa monessa muussa pienyhteisössä mietitään näitä kysymyksiä mitä tämä oikein meille tarkoittaa ja minkälaisia asioita meidän täytyy nyt rekisteröidä minne niitä laitetaan milloin täytyy minun kiinteistönvälittäjänä tai yhden naisen tai yhden miehen asianajajana tehdä ilmoitus sinne selvittelykeskukseen kieltämättä täytyy todeta että aivan yksinkertaisestihan nämä velvoitteet eivät tästä lainsäädännöstä aukea perusteluista varsinkin yksityiskohtaisista perusteluista ne vähän paremmin aukeavat ja toivonkin että nyt sitten vaikkapa finanssivalvonta ja poliisihallitus tekevät sellaiset ihan kansankieliset ohjeet selkosuomella mitä tämä tarkoittaa siellä käytännön tasolla tämän lainsäädännön avainsana on riskiperusteisuus jokaisen yhteisön jokaisen tahon jota tämä laki koskee täytyy itse arvioida siinä omassa toiminnassaan mitkä ovat niitä rahanpesun riskejä juuri sillä minun toimialallani ja sen mukaisesti täytyy sitten olla sellaiset mekanismit siinä omassa liiketoiminnassa ja omissa järjestelyissä että sitä mustaa rahaa ei voi kieputtaa sieltä omien tilien kautta

poliittisesti vaikutusvaltainen ulkomailla mutta nyt esimerkiksi kansanedustajat ja korkeimman oikeuden tuomarit myös suomessa tulevat tämän sääntelyn piiriin ja sitten kaikkien tahojen joita tämä lainsäädäntö velvoittaa täytyy tietää onko heidän asiakkaansa tällainen poliittisesti vaikutusvaltainen ihminen tai onko hänen läheisensä tällainen poliittisesti vaikutusvaltainen

kauhavalla että kun jää jää se veikkauskuponki sinne niin pitää kertoa onko poliittisesti vaikutusvaltainen vai ei hallituksen esityksenkään tavoitteena ei ollut se että näitä politiikkakysymyksiä ja ja pep kysymyksiä tehdään joka käänteessä mutta koska hallituksen esitys oli varsin epäselvä me päätimme valiokunnassa sisäministeriön hyvällä avustuksella tehdä

selvittämisen jokainen toimiala ja jokainen yritys voi niitten omien riskiensä kautta arvioida sitten voin edustaja laukkaselle ja oikeastaan kaikille niille yhteisöille jotka joutuvat tätä lakia soveltamaankin sanoa vielä että tässä valiokunnan mietinnön sivulla kahdeksantoista

todetaan erikseen että

valiokunnan ehdottama uusi toinen momentti tarkoittaa että kaikilla ilmoitusvelvollisilla tulee olla riskiperusteiseen arviointiin pohjautuvat menettelyt tämän menettelyn puitteissa ilmoitusvelvollinen voi riskiarvionsa perusteella itse arvioida missä tilanteissa poliittinen vaikutusvalta on selvitettävä ja milloin se voidaan jättää tapauskohtaisen harkinnan varaan siellä on sitten muitakin muitakin esimerkkejä mutta voisiko sanoa niin selkokielisesti kuin keskustalainen juristi nyt voi mitään selkokielisesti sanoa että tämä uusi toinen momentti tarkoittaa sitä että jos esimerkiksi rahapelitoiminnassa tai vakuutusten myynnissä on kysymys sellaisesta tavanomaisesta liiketoiminnasta jossa rahan peseminen on käytännössä teoreettinen ajatus niin ei niissä tarvitse aina kysyä joka käänteessä siltä mummolta että oletko sinä mummo nyt nyt joku korkea tuomari tai oletko joku korkea poliittinen poliittinen herra vai et

pitää ymmärtää se oma bisneksensä että jos alkaa olla sellaista poikkeavaa toimintaa jos jos on normaalista poikkeavaa poikkeavaa sijoittamista rahankäyttöä niin silloin pitää sitten tarvittaessa selvittää onko tässä kysymys poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä ja voisiko tässä taustalla olla korruptiota tai rahanpesua esimerkkinä esimerkkinä täällä täällä valiokunnan mietinnössä yksityiskohtaisissa perusteluissa on sivulla kahdeksantoista se että kun esimerkiksi normaalisti ei tarvitse vahinkovakuutuksissa ruveta tekemään mitään politiikkakysymyksiä niin jos on sitten sellainen tilanne että vaikka ulkomaalainen henkilö ottaa vakuutuksen suomessa olevalle arvokiinteistölle tai arvorakennukselle niin silloin voi olla joissakin tilanteissa sellainen sellainen tilanne että että riskiperusteisesti pitää sen ihmisen taustoja vähän enemmän selvittää

näistä muutoksista me olemme yksimielisiä tuosta edellisestä keskustelusta sai ehkä sen kuvan että olimme kaikesta eri mieltä mutta näistä muutoksista olimme yksimielisiä voi sanoa että kyllä meidän hallintovaliokunnassa maalaisjärki voitti ja saatiin nyt sellainen tiukka laki jolla jolla kyllä saadaan ehkäistyä rahanpesua ja terroristien toimintaa mutta ei vaikeuteta tavallisten rehellisten suomalaisten elämää

tuolla hallituksen esityksessä todetaan oliko se noin kolmesataatuhatta yhteisöä joidenka tiedot nyt puuttuvat rekistereistä että niitä tietoja pitää selvittää sen rekisterin rakentaminen maksaa mitä enemmän siellä on on sitä tietoa

sanoisin hölmö mallioppilas ei euroopan unionissa minusta kannata olla missään tilanteissa minä minä toivoisin että vaikkapa romania ja bulgaria laittaisivat edes omat perusasiansa kuntoon ennen kuin me rupeamme laittamaan valtavia kiviä suomalaisten pienyrittäjien reppuun romaniassahan oli juuri sellainen lakiesitys joka onneksi kaatui että poliitikkojen korruptio olisi käytännössä dekriminalisoitu että sellaisia kavereita meillä on eussa ei meidän liiallisia mallioppilaita kannata olla arvoisa puhemies loppuun loppuun vielä totean sen että pidän hyvänä näitä forum säännösten muutoksia että nämä valitukset mitä

tästä harmaan talouden kitkemisestä kaikki yhdessä käydään taistelua sitä vastaan niin olen jäänyt pohtimaan tämän meidän lausuman päälle että mites tässä nyt näin on käynyt kun hallituspuolueet eivät hyväksyneet tätä eu mahdollisuutta ilmoittaa edunsaajarekisteriin kymmenen prosentin omistuspohjaa ja kun vertaa tätä kahdenkymmenenviiden prosentin

se on mahdollisuus ja aukko sille harmaan talouden tekemiselle ja näin antaa lisämahdollisuuden toinen asia mikä oli aikaisemmin käsittelyssä oli ottaa

mahdollisuudet eli meillä on pientä vuotoa olemassa tämmöiseen mahdollisuuteen missä harmaata taloutta viedään eteenpäin ja koetetaan mahdollistaa veronkiertoa herännyt tämmöinenkin ajatus välillä mieleen että olisikohan nyt aika jo parlamentaarisesti ruveta uudelleen puhaltamaan kasaan semmoista ryhmää joka kävisi tätä meidän lainsäädäntöämme läpi kuinka hoidettaisiin tehokkaasti harmaan talouden kuriinsaanti ja kaikennäköinen talousrikollisuus saataisiin kuriin sillä tavalla

puhemies todellakin tämä lakipaketti on tarpeellinen vaikkakin erittäin monimutkainen kokonaisuus missä todella rahanpesun ja terrorismin rahoittamista pyritään estämään tässähän yritetään yhdistää kaksi asiaa toisaalta estää nimenomaan tätä rikollista toimintaa mutta ei liikaa vaikeuttaa myöskään tavallisten ihmisten elämää nämä ollaan nyt jotenkin yritetty pitää käsi kädessä ja tässä kyllä hallintovaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä ja tästä pitää kyllä antaa kiitosta ihan kaikille valiokunnassa mukana olleille kyllähän tässä aika paljon valiokunta ihan kirjoitti uusiksi näitä perusteluita eli tuossa hieman katselin että suurin piirtein noin puolet on tullut uutta siihen nähden mikä hallituksen esitys alun perin oli kun se tänne tuli tämä julkinen mielenkiintohan on on juuri nyt

tai heidän lähipiiriinsä ja siihen miten tätä riskiperusteista arviointia sitten eri toimijoiden pitäisi tehdä tässä hyvin edustaja kurvinen edellä kävi kyllä läpi tämän kokonaisuuden eikä tarvitse nyt kyllä tavan lottoajan pelätä kun menee r kioskilta ostamaan sen lottorivin että siinä tullaan sen jälkeen kysymään että oletko kenties poliittisesti vaikutusvaltainen tai kuulutko jonkun tällaisen henkilön lähipiiriin ne ovat sitten ihan muita tapauksia joissa näin täytyy todeta

mietintöön yksimielisesti laitettiin sitten myös toimitaan ja tarkastellaan tätä asiaa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies täällä käydään keskustelua esityksestä laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi vaikka väkeviä puheenvuoroja on salissa kuultukin niin en yhtään ihmettele että lehterillä ei ei kovin paljon porukkaa tällä hetkellä

hallintovaliokunnan mietinnössä totesimme että kyseessä oleva hallituksen esitys on laaja ja monitahoinen lainsäädäntöuudistus ja se sisältää hyvin paljon uudenlaista sääntelyä ja uusia velvoitteita niin valvontaa suorittaville tahoille yrityksille kuin

hallintovaliokunta pitää sen vuoksi tärkeänä että lainsäädäntöuudistuksesta tiedotetaan ja ohjeistetaan myöskin riittävällä tavalla jo tässä salissa viimeisenkin keskustelun aikana on kuultu niitä mielikuvia mitä on hallituksen esityksestä viime kuukausina myöskin julkisessa keskustelussa ollut ja on tietenkin oleellista että erityisesti nyt kun hallituksen on myöskin korjattu hallintovaliokunnan vaiheessa näistä vääristä tulkinnoista päästään eroon valiokunta pitää myös tarpeellisena että lain toimivuutta seurataan ja sikäli kuin ilmenee lain tarkistamistarpeita tulee tarvittaviin toimiin ryhtyä mahdollisimman pian esimerkiksi edellä viitatun rahanpesudirektiivin muutoksen kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä valiokunnassa kävimme laajat kuulemiset ja teimme tosiaan reilusti yli satasivuisen mietinnön paneuduimme moniin epäselvyyksiin joita tarkensimme siten että lain tulkitsemiseen ei jäisi niin suurta vaihteluväliä eikä tulkintamahdollisuuksia nämä tarkennukset koskivat koskivat muun muassa vahinko ja vastuuvakuutuksen solmimista rahapelien asiakasrekistereitä ja tunnistamista erityisesti riskiperusteista tunnistamista ja niin sanotusti

vaikuttavien henkilöiden tunnistamista arvoisa puhemies tähän asiaan mistä debattiakin äsken tässä salissa oli käyty hallintovaliokunnalle selvityksen mukaan on määritelty hallituksen esityksessä tämän neljännen rahanpesudirektiivin mukaisesti mikä siis tarkoittaa että rekisteröintikynnys kaupparekisteriin on prosentin ylittävä omistus tai äänivaltaosuus hallintovaliokunnassa kuten myöskin hallituksen esityksen valmistelussa on pohdittu myös alempaa rekisteröintikynnystä jota komissio on myös ehdottanut direktiivin muuttamista koskevassa ehdotuksessaan esitettyä kahdenkymmenenviiden prosentin kynnystä ei ole pidetty ongelmana siitä syystä että tehokkaan määräysvallan käyttö yrityksessä käytännössä kuitenkin edellyttäisi suurehkoa omistus tai äänivaltaosuutta ajatellen että jos yrityksessä on muutamien prosenttien tai kymmenen prosentin omistusosuus niin silloin omistajalla ei ole niin suurta äänivaltaa tai tai mahdollisuutta vaikuttaa sen yrityksen toimintaan ja näin ollen myöskään rahanpesuun liittyvät riskit eivät olisi niin suuria hallituksen esityksen vaikutusten arviointi patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämän kaupparekisterin kehittämisen osalta perustuu tosiaan tähän kahdenkymmenenviiden prosentin rekisteröintikynnykseen tällä hetkellä tätä tarvittavaa tietosisältöä omistusosuuksista ja äänivaltaosuuksista ei ole joten uutta tietosisältöä tullaan sinne tarvitsemaan ja arvioitu määrä mikä puuttuu tästä rekisteristä on noin kolmensadantuhannen yrityksen omistaja ja edunsaajatiedot hallituksen esityksessä esityksessä on kun on kyse rahanpesun ehkäisystä kyse myöskin taloudellisista vaikutuksista näin ollen myöskin kustannusvaikutukset jotka hallituksen esitykseen sisältyvät nimenomaan tälle kahdenkymmenenviiden prosentin rekisteröintikynnykselle ja näillä ja jo edellä kuulluilla kuulluilla perusteluilla hallintovaliokunta totesi että raja siinä kahdessakymmenessäviidessä prosentissa pidetään muilta osin yhdyn kyllä äskeiseen edustaja kurvisen hyvään puheenvuoroon

arvoisa puhemies paljon hyvää keskustelua on täällä kuultu yksi käytännön esimerkki arkielämästä paikallispankkimme pitkäaikainen yritysrahoitusjohtaja tarjosi eläkkeelle jäämisen kunniaksi kahvit tänään viimeisenä työpäivänään hänen antamansa haastattelu pankkitoiminnan muuttumisesta neljänkymmenenkahden vuoden aikana oli varsin tyrmistyttävää luettavaa hänen mukaansa pankkitoiminnasta on maalaisjärki täysin kadonnut tiukan sääntelyn ja pikkutarkan taustoituksen vuoksi tyrmäävintä haastattelusta oli lukea ettei alle sadantuhannen euron yrityslainoitusta kannata enää tehdä koska pikkutarkka sääntely ja ilmoitukset joka paikkaan aiheuttavat pankille turhan paljon kohtuuttomia kustannuksia näitä pankkimiehen käytännön tämä valiokunnan mietintö on vielä varsin hyvin maalaisjärjellekin tilaa antava rahanpesutoiminta pitääkin estää ja tehdä mahdollisuudet rahan pesemiselle hankaliksi mutta rehellistä yritystoimintaa ei saisi estää samoin lottokuponki pitää vielä voida ilman tunnistusjärjestelmää kioskin tiskille jättää avoimuuden ja tunnistettavuuden suhteen on löydettävä kohtuullinen keskitie joka ei lisää kohtuuttomasti sääntelyä ja ja ilmoituksia vaan sallisi sen arkijärjen käytön tämän monimutkaisen rahanpesudirektiivin tiukemmalla toimeenpanolla yritystoiminnasta olisi voitu tehdä monille lähes mahdotonta

arvoisa herra puhemies minä kyllä lämpimästi kiitän edustajia kurvista ja paateroa siitä että he hyvin kärsivällisesti ovat tässä selittäneet näitä vaikeita asioita ja uskon että ne ihmiset jotka nyt tätä kuuntelevat myös arvostavat tätä keskustelua jossa monet kipuasiat on tullut selvitettyä erittäin hyvin jäin vielä pohtimaan oliko tässä valiokuntakeskustelussa käyty läpi muun muassa näitä matkavakuutusten ottamisia jos sattuu lentokentällä ottamaan matkavakuutuksen ja sitten laittaa siihen näitä kyselytietoja niin jääkö se vakuutus saamatta jos sinne merkitsee että lähipiirissä on poliittisesti vaikuttava henkilö eräs kansalainen tästä kirjoitti ja kysyi hän lentokentällä ihmetteli tätä menettelyä joutui ongelmiin siellä ja joutui sitten laittamaan ole lähipiirissä sellaisia vaikka olikin ja mietti mikä tämä tilanne nyt sitten todellisuudessa on miten tässä kävi

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies katsastusvälien harventaminen on yksi yksi osa sitä miten kansalaisten mielipiteisiin ja ajatuksiin vastataan turhaa sääntelyä puretaan ja säädöksiä sujuvoitetaan nyt määräaikaiskatsastuksia tullaan tekemään autojen osalta vasta neljän vuoden päästä ja sitten kahden kahden vuoden syklillä välein aina siihen saakka kun auto on kymmenenvuotias ja sen jälkeen vuosittain määräaikaiskatsastuksia tehdään kahteen pilkku miljoonaan henkilö ja pakettiautoon vuosittain ja kansalaiset käyttävät noin sadankuudenkymmenen miljoonan euron verran rahaa katsastustoimintaan katsastuksellahan pyritään siihen että autot ja ajoneuvot ja ja tietysti tietysti peräkärryt ja muut välineet ovat kunnossa ja turvallisia tiellä kulkiessaan tämä määräaikaiskatsastuksen välien harventaminen on todella tärkeä tärkeä osa norminpurkua mutta ennen kaikkea osoitus siitä että ajoneuvojen tekniikka ja automaatio ovat tuoneet varmuutta liikenteeseen ja turvallisuuteen jolloin pystytään jopa eun direktiiviä soveltamaan siihen että me suomessakin täytämme sen velvollisuuden että olemme liian tiukasti säännelleet suomessa tähän mennessä katsastustoimintaa eli höllennämme sitä vähän mutta pysymme niissä rajoissa että turvallisuus säilyy

arvoisa puhemies

olisi syytä tarkoin harkita katsastusaikavälejä sekä ajoneuvojen parantuneen kunnon ja laadun että liikenneturvallisuuden kannalta suomessa katsastetaan tällä hetkellä useampia ajoneuvoluokkia kuin mitä direktiivit edellyttävät ja tätä lienee syytä muuttaa mutta määräaikaiskatsastuksen katsastusaikavälin harventaminen vanhempien ajoneuvojen osalta heikentää liikenneturvallisuutta näen myös hyvänä että katsastusaikaväli ammattimaisessa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta säilyy yhtenä vuotena se on vähintään satatuhatta kilometriä vuosittain ajettavalle ajoneuvolle oikea katsastusväli mikäli määräaikaiskatsastusväli pitenee kahteen vuoteen on ajoneuvon haltijan hankalaa muistaa oikeaa katsastusaikaa varsinkin kun paperista teknistä osaa ei enää ole ajoneuvoissa mukana tämän vuoksi olisi hyvä harkita millä keinoin voidaan parhaiten helpottaa katsastusaikavälien muistamista kun määräaikaiskatsastus on unohtunut niin ajoneuvo on ajokiellossa valvonnan sattuessa kohdalle kuljettaja saa rangaistuksen ja ajoneuvon käyttö estetään ottamalla siitä rekisterikilvet pois pidän hyvänä että tienvarsitarkastuksiin tulee eu tasoiset kuorman kiinnityksen tarkastuksen arvosteluperusteet ja tienvarsitarkastusten tulokset välitetään ajoneuvon rekisteröintivaltioon olisi vielä mielenkiintoista nähdä mitä näille raportoinneille erityisesti eteläisen euroopan maissa kuten valiokuntakin toteaa moottoripyörien osalta on mahdollista luopua katsastuksista ja edistää moottoripyöräilyn turvallisuutta vaihtoehtoisin liikenneturvallisuustoimin mikäli oikeasti haluttaisiin parantaa moottoripyöräilijän turvallisuutta määriteltäisiin lailla minkälaisissa asusteissa moottoripyörällä saa ajaa mielestäni kaikkien ajovarusteiden kypärä takki housut sekä ajokengät tulisi olla hyväksyttyjä tällä hetkellä kuljettajia näkee varsin kirjavissa asusteissa toki valveutuneet kuljettajat ajavat turvallisissa asusteissa mutta myös sortseja ja lyhythihaisia paitoja näkee varsinkin taajamissa olen ollut useammalla kuolonkolaripaikalla missä kunnon ajovarusteet olisivat pelastaneet kuljettajan menehtymiseltä vaikkakaan ei loukkaantumiselta

valiokunnassa mopoautojen kohdalta käytiin laajaa keskustelua ja todettiin että jokavuotinen tarkastelu näiden kuten ammattimaisen liikenteen ajoneuvojen osalta on tarpeen edustaja kulmala otti hyvin esille dilemman siitä milloin katsastamaan sitten mentäisiin miten muistetaan että on neljä vuotta kulunut tai kaksi vuotta kulunut edellisestä katsastuksesta käytännössähän tämä toimii tällä hetkellä hyvin markkinavetoisesti ja markkinavoimien ehdoilla niin että meitä muistutetaan useammallakin kirjeellä useammankin katsastusfirman kautta siitä milloin kulkuneuvon katsastus lähestyy ja monenlaisia tarjouksia postista tupsahtaa ennen kuin katsastusmääräaika menee umpeen joten jos halutaan tällaista vaikka liikenteen turvallisuusviraston

arvoisa herra puhemies jälleen kerran täytyy täältä oppositiosta onnitella hallitusta että nämä monet norminpurut ovat varsin onnistuneita ja saavat aikaan kyllä ihan tavallisen ihmisen keskuudessa hymyn huulille siitä että ne kohdistuvat selkeästi käytännön ja helpottavat sitä

pidentäminen on on tervetullut uudistus ja vastaa nykykehitystä vahinko on että moottoripyörien osuus tässä nyt jäi ilman katsastusvelvollisuutta olisin pitänyt sitä todella tärkeänä varsinkin jos se olisi vielä rajattu tietyn kokoisiin moottoripyöriin jotka vastaavat jo painoluokaltaan ja teholuokaltaan pientä autoa niin se olisi ollut täysin perusteltua toivon että tähän voitaisiin jossain vaiheessa palata

aivan oikein hallituksen tarkoitushan on tietenkin purkaa byrokratiaa ja luoda sellaisia normeja jotka ovat juohevia ja suosivat sitä että talous pyörii hallituksen yksi tärkeä ohjelmahan on ollut tietenkin esimerkiksi autoveroa alentamalla nuorentaa autokantaa sitä kauttahan kun uusia autoja hankitaan

arvoisa puhemies kannattaisin edustaja emma karin tekemää ehdotusta lausumien hyväksymisestä siinä muodossa kuin talousvaliokunnan vastalauseessa ne ehdotetaan mutta koska talousvaliokunnan vihreä jäsen antero vartia on salissa niin jätän tämän hänen tehtäväkseen tuon tässä nyt esille ympäristövaliokunnan lausunnossa esiin tuotuja asioita ympäristövaliokunta toteaa että tämä hallituksen energia ja ilmastostrategia on oikeansuuntainen mutta kuitenkin suhteellisen varovainen että siinä haasteet ja mahdollisuudet on sinänsä tunnistettu hyvin mutta monissa asioissa ei kuitenkaan esitetä konkreettisia toimenpiteitä ympäristövaliokunta viittaa sitran selvitykseen jonka mukaan jos haluamme oikeasti edetä vauhtia jolla ilmastonmuutos hillitään asteen välille silloin mikäli suomi etenee taloudellisesti kannattavinta tietä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä päästöjä pitäisi leikata noin kuudellakymmenellä prosentilla eun tämänhetkisen sijasta eli pitäisi olla kaksikymmentä prosenttiyksikköä tiukempi tavoite ja vuosisadan puoliväliin mennessä pitäisi päästä jo negatiivisiin päästöihin eli siihen että nielut ovat suuremmat kuin päästöt ympäristövaliokunta korostaa myöskin sitä että energiajärjestelmän kannalta viisitoista vuotta on hyvin lyhyt aikaväli sillä investointisyklit ovat kymmenien vuosien mittaisia mikä tarkoittaa että jos me nyt teemme vääriä valintoja niin niiden vaikutukset

metsistä ja nieluista ympäristövaliokunta myös toteaa sen että niin voimakkaaseen bioenergian lisäämiseen nimenomaan metsäpohjaisen bioenergian lisäämiseen kuin mitä hallitus suunnittelee sisältyy riskejä ja että viisaampaa olisi suunnata hallituksen kaavailuja voimakkaammin aurinko ja

ja myös maalämpöön olla olla niissä asioissa kunnianhimoisempia tämä olisi myöskin meidän teknologiaviennin edistämisen kannalta viisaampi ratkaisu valiokunta viittaa näihin sitrankin toteamiin biopolttoaineiden riskeihin jotka myöskin talousvaliokunta toteaa mietinnössään ne riskithän ovat toisaalta juridisia eli jos nyt saadaan eussa aikaan sellainen ratkaisu mitä suomen hallitus ajaa että käytännössä ilmastopäästölaskennassa katsotaan sormien läpi sitä että suomen tosiasialliset hiilinielut pienenevät niin tämä voidaan hyvinkin muuttaa tulevaisuudessa kun laajemmin ymmärretään ilmastonsuojelun kiireellisyys tietenkin se on riski itse ilmaston kannalta mutta

se on riski myöskin meidän metsien biodiversiteetin kannalta eli eli ympäristövaliokunnan näkemys on se että hallituksen esittämää voimakkaammin tulisi suuntautua aurinko ja tuulivoiman edistämiseen energiatehokkuuden edistämiseen älykkäiden sähköverkkoratkaisujen edistämiseen myös talousvaliokunta toteaa vientipotentiaalin kannalta kaikkein keskeisimmiksi yhtenä yksityiskohtana mainitsen yhden asiantuntijalausunnon joka ympäristövaliokunnassa oli jossa todettiin että tällä hetkellä aurinkoteknologian markkinat suomessa

joitakin miljoonia mutta kuitenkin siihen liittyvä suomalaisen osaamisen vientipotentiaali on suuruusluokkaa miljardi euroa eli pitäisi olla voimakkaammin esillä ympäristövaliokunta toteaa myös että suomessa on kuntia niin sanottuja hinku kuntia jotka ovat kunnallisella päätöksellä omaksuneet kaksi kertaa nopeamman päästövähennysvauhdin kuin mihin suomi on eussa sitoutunut tämä on hyvä esimerkki siitä mitä kunnissa voidaan tehdä ja toivottavasti tehdään myöskin tähänastista laajemmin

puhemies ihan lopuksi siteeraan vielä kuudenkymmenenkahdeksan tutkijan maaliskuussa julkaisemaa kannanottoa metsien hiilinieluista siinä todetaan tulevina vuosikymmeninä suomen metsien hiilivaraston kasvu onkin sitä pienempi mitä enemmän metsiä hakataan ilmakehän kannalta puunkorjuun nielua pienentävä vaikutus rinnastuu päästöihin

arvoisa puhemies käsittelimme tulevaisuusvaliokunnassa tätä strategiaa huolellisesti sillä asia on myös kestävän kehityksen kannalta tärkeä ja kestävä kehitys on on ollut tänä keväänä semmoinen punainen lanka

strategiassa esitetyt toimenpiteet liittyvät muun maussa kivihiilen energiakäytöstä luopumiseen tuontiöljyn käytön vähentämiseen liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostamiseen sekä sähkö ja kaasukäyttöisten autojen lisäämiseen sähkömarkkinoiden kehittämiseen alueellisella ja eurooppalaisella tasolla sähkön kysynnän ja tarjonnan joustavuuden sekä järjestelmätason energiatehokkuuden lisäämiseen ja uusiutuvaan energiaan perustuvaan sähköntuotantoon

yhteiskunta kun kuulimme tulevaisuusvaliokunnassa useita asiantuntijoita niin asiantuntijoiden mukaan toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia mutta ovatko ne riittäviä esimerkiksi ilmaston lämpenemisen hallintaan on toinen ja hyvin vaikeakin kysymys ja ja meidän asiantuntijamme olivat hyvin montaa mieltä tästä asiasta

ja siihen liittyvä kuluttajan roolin muutos digitalisaation ja muun hajauttavan teknologian kehitys mahdollistaa myös hajautetun energiatuotannon jatkossa paikallisilla energiansäästötoimilla ja uusiutuvan energian pientuotannolla sekä niihin liittyvällä älykkäällä sähköverkolla on merkittävä rooli muun muassa kulutusjoustoissa hajautunut energiatuotanto lisää paikallista liiketoimintaa ja tekee kiinteistöistä taloyhtiöistä ja omakotiasukkaistakin energiantuottajia arvoisa puhemies yhteiskunnan energiaturvallisuus huoltovarmuus ja energiaomavaraisuus sekä yhteiskunnan kriisinsietokyky on huomioitu strategian linjauksissa melko hyvinkin edellä mainittu ja paikallisen ja pienimuotoisen energiatuotannon lisääminen voivat entisestään parantaa huoltovarmuutta kunhan pidetään huolta siitä ettei monimutkaistuvien verkkojen turvallisuus samalla heikkene toisaalta uusiutuvan energiatuotannon lisääminen merkitsee riskejä sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpidolle kun sääriippuvien auringon ja tuulen osuus energiapaletissa kasvaa puhemies kuten talousvaliokuntakin mietinnössään totesi kuluttajanäkökulma on huomioitu strategiassa aivan liian vähäisesti kuluttaja nähdään lähinnä informaatio ohjauksen kohteena toki se on tärkeää sillä tutkimusten mukaan jo pelkän energiankulutustiedon arvioidaan arvioidaan pienentävän energiankulutusta seitsemän viiva viisitoista prosenttia kysyntää monimuotoisille ympäristöystävällisille tuotteille ja ratkaisuille olisi jos niitä olisi laajasti ja ja helposti saatavilla toisaalta kuluttajat ovat myös merkittäviä puhtaaseen energiaan investoijia sillä esimerkiksi vuonna kaksituhattakuusitoista kotitaloudet investoivat pelkästään lämpöpumppuihin noin kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa kuluttajan rooli energiamarkkinoilla on kuitenkin nopeasti laajentumassa kun erilaiset energialaitteet linkittyvät keskenään internetin kautta jo nyt kotitalouksilla on mahdollisuus irrottautua kesäaikaan sähköverkosta useiksi päiviksi sähköautojen akkujen avulla tai tarjota sähköverkon säätö ja varastointipalveluja tällainen kaupankäynti tulee tulevaisuudessa lisääntymään ja tämänkaltaisia tulevaisuusskenaarioita strategiassa ei ole riittävästi tuotu esille kehittyvä energiateknologia mahdollistaa suomelle monia uusia vientituotteita esimerkiksi suomalaisten aurinkoteknologiayritysten mahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla ovat valtavat globaalia kysyntää on myös jätteitä hyödyntäville kiertotalouden ratkaisuille teollisuuden ja kiinteistöjen älykkäille energiansäästöratkaisuille jakamista louteen liittyville kuluttajapalveluille ja tekoälyyn liittyvälle osaamiselle erinomainen esimerkki suomalaisesta cleantech osaamisesta on fotoniikka jolla on sovellusalueita muun muassa aurinkokennoissa led valoissa itseohjautuvissa autoissa ja modernissa sisäviljelyssä ja kaikki nämä edellä mainitut liittyvät energiansäästöön

arvoisa puheenjohtaja

pitkään käsitteli löysi kyllä erittäin hyvän yhteisen näkemyksen siihen mihin suuntaan suomen energiapolitiikkaa pitää pitkällä aikavälillä kehittää kuten täällä on on debatissa tullut ilmi ainoastaan yksi vastalause tähän jätettiin nimenomaan vihreiden puolelta mutta sekin pitää tunnustaa että siinä vastalauseessa oli kyllä aika hyviäkin elementtejä ja yksi niistä on se joka korostaa sitä että meidän maaseudun elinkeinojen ja voi sanoa vaikkei siinä sitä nostettukaan esille aluetalouden näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää että me liikenteen polttonesteissä löytäisimme biokaasun kasvavan käytön ja ratkaisuja sille miten me voimme nopeasti lisätä biokaasun käyttöä liikenteessä

että silloin maataloudesta pystyttäisiin

ne biokaasut ja sitä kautta myös saavuttamaan meidän yhteistä isoa

niin että siitä hyötyvät myös alueet ja yksittäiset voi sanoa maatilatkin muilta osin näyttää siltä että täällä on aika suuri erimielisyys siitä mitä tutkijat ovat sanoneet minusta on on erittäin hyvä että ministeri omissa puheenvuoroissaan kertoi kuinka sitä on muun muassa ilmastopaneelin kanssa käyty läpi täytyy todeta että kun tässä keskustelussa kuuntelin kuuntelin äsken edustaja vartian puhetta tuli sellainen kuva niin kuin suomi käyttäisi tulevaisuudessa tämän energian perusteella enemmän metsiä kuin vuosittain meillä metsä kasvaa näinhän ei ole kun katsoo tämän ilmastopaneelin tutkijoiden tutkijoiden hyväksymiä pääväitteitä niin siellä todetaan nimenomaan että hakkuiden ja puunkorjuun lisääminen pienentää suomen metsien hiilinielua ja metsien hiilivarastoa vähintään vuosikymmeniksi eteenpäin verrattuna tilanteeseen jossa niitä ei lisätä totta kai se on näin kuten täällä puhemies pekkarinen totesi jos me siihen tilanteeseen että niitä ei kasvateta niin se hiilinielu pienenee mutta koko ajan meidän metsät joka tapauksessa kasvavat ja sitovat hiilidioksidia enemmän kuin me käytämme niitä metsiä sekin pitää ottaa huomioon että valitettavasti ilmastonmuutos etenee ja se vaikuttaa metsän kasvuun on ennustettu tutkijoiden puolelta että vuonna kaksituhattaviisikymmentä lapinkin metsien kasvu on samaa luokkaa kuin tänä päivänä keski suomen metsät kasvavat arvoisa puhemies otan esille sitten muutamia asioita joita talousvaliokunta nosti esille erityisinä huomioina joihin haluaisin kiinnittää itsekin huomiota ja ne ovat nimenomaan se että nyt kun valmistellaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa uutta tukea enintään kaksi terawattituntia niin tässä on äärimmäisen kilpailutukseen perustuvaa ja teknologianeutraalia niin että aina kulloinkin paras ja edullisin teknologinen ratkaisu voittaa eikä siinä suljeta pois mitään energiantuotantomuotoja toinen joka tässä on nostettu esille joka on yhteinen huolemme on se että meidän sahoilla sivutuotteet puru ja kuori eivät käy kaupaksi ne kasaantuvat sinne ja samaan aikaan vaikka se ei meidän energiankäytön kannalta merkittävää ole meille tuodaan venäjältä haketta eli minusta tämä on periaatteellisesti tärkeä kysymys että käyttäisimme nimenomaan kotimaassa syntyviä sivuvirtoja eikä tarvitsisi venäjältä tuoda sitä tähän on minusta hallituksen löydettävä jonkunlainen ratkaisu että me

poistaa ei ole mitään järkeä että ne mätänevät sinne kasoihin tai niin kuin vähän ehkä huumorilla eräs

sahayrittäjä totesi viime syksynä että ne puru ja kuorikasat ovat niin isoja että kun lumi sataa päälle he ostavat hiihtohissit ja saavat laskettelukeskuksen siihen se ongelma on todellinen ja vakava ja tähän ei ole helppoja keinoja mutta keinoja on pyrittävä löytämään se mitä hieman ihmettelen on se että kun me puhumme näinkin laajasta raportista ilmasto ja energiastrategiasta niin täällä ei edelleenkään mainita edes sanalla vesivoimaa kuitenkin meidän tämänkin hetken sähköntuotannosta suuruusluokassa parikymmentä prosenttia tuotetaan vesivoimalla ja kun täällä on ihannoitu ruotsia ja muita pohjoismaita ruotsissa tuotetaan neljäkymmentä prosenttia norjassa noin yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia vesivoimalla sähköstä kun meillä saadaan joku järkevä vesivoimahanke joka on jo rakennetussa joessa etenemään niin kuin tällä viikolla sierilän voimalaitos tuolla lapissa jo rakennetussa kemijoessa keskelle kahdeksaa muuta voimalaitosta niin heti tulee valtava itku ja parku että pitäisi tämä lähteä torppaamaan tämäntyyppisiä ajatuksia tästä mutta olen erittäin tyytyväinen lopussa voin todeta että eduskunnalla on varsin yhtenäinen näkemys siitä mitä suomen isossa kuvassa pitää tehdä

arvoisa puhemies

maamme energiapolitiikka oli kärsinyt epäjohdonmukaisuudesta ja ja ennustamattomuudesta jo kauan ennen nykyistä hallitusta ja meneillään olevaa vaalikautta suuri suomalainen katastrofi viime kaudella oli vihreiden ja vasemmiston hallitustaival jolloin heidän yhteisellä politiikallaan tuhottiin suomalaista perusteollisuutta heikentämällä kilpailukykyä erilaisilla energiaveroilla puhtaan vesivoiman sähköntuotantoa vääristävällä tuulivoiman tukipolitiikalla samoin suot suojeltiin ötököiden valtakunnaksi suomen energiapolitiikka ei palvellut yhteiskunnan kokonaisetua sillä energiapolitiikka perustui suomalaisen yhteiskunnan ja arvomaailman alasajoon hieman samanlainen kaiku oli askelten aikoinaan kommunistien vallankumousajatuksilla kun valtio saadaan polvilleen on helppo luovuttaa maa viholliselle onneksi perussuomalaisten voimakkaalla oppositiopolitiikalla saimme estettyä tuhon tien nyt energiapolitiikasta on tullut poukkoilevan päätöksenteon sijaan ennakoitavaa kestävää kehitystä kotimaisten energialähteiden kuten turpeen ja pienpuuenergian asemaa ei pidä heikentää

muun muassa chp laitoksia alas ajamalla samalla kun euroopan ytimessä niitä vastaavasti rakennetaan onneksi kaikki tämä on otettu huomioon nyt keskustelussa olevassa hallituksen energia ja tämän ohella hyödyntämällä kotimaista energiaa ja kehittämällä siihen perustuvaa vientiteollisuutta voimme oikaista merkittävästi kauppatasettamme strategiassa on hyvin todettu että jatkossakin on huolehdittava vientiteollisuutemme kilpailukyvystä ja raskaan liikenteen verokompensaatiosta energiantuotannon kotimaisuusasteen tuntuva nostaminen edistää maamme talouskasvua ja tuottaa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja nämä työpaikat syntyisivät pääasiassa haja asutusalueille mikä mahdollistaisi osaltaan maaseudun pitämisen elinvoimaisena ja asuttuna arvoisa puhemies otan tarkasteluun vielä tarkemmin tämän yhteistuotannon suomessa kulutetusta sähköstä yli neljännes tuotetaan sähkön lämmön yhteistuotannossa chp laitoksissa joissa polttoaineen energiasta saadaan talteen jopa yhdeksänkymmentä prosenttia uusimpien laitosten osalta voidaan puhua jopa yhdeksänkymmenenviiden prosentin hyötysuhteesta hyvän hyötysuhteensa vuoksi yhteistuotanto säästää siten huomattavasti polttoainetta erillistuotantoon verrattuna tuotantomuodolla on suuri merkitys toimitus ja huoltovarmuudelle ympäristölle ja taloudelle selonteossa tunnistetaan chp tuotannon merkitys ja todetaan että biopolttoaineita käyttävän chpn hyödyntämistä säätövoimana tutkitaan suomessa ja euroopassa

sähkön alhainen markkinahinta ja energiatehokkuuden parantuminen rakennuksissa ovat kuitenkin heikentäneet yhteistuotannon kannattavuutta ja vaarana on että yhteistuotantolaitoksia muutetaan korvausinvestointien yhteydessä pelkästään lämpöä tuottaviksi laitoksiksi myös maa ja metsätalousvaliokunta on selonteosta selonteosta antamassaan lausunnossa ilmaissut huolensa chp tuotannon kehityssuunnasta joka vaikuttaa olevan ristiriidassa sen kanssa että muualla euroopassa chp tuotannon osuus on kasvussa talousvaliokunta pitää tärkeänä selvittää yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon investointikannustimia chp tuotannon mahdollisuuksia osallistua sähkön tuotantotuen tarjouskilpailuihin arvoisa puhemies talousvaliokunnan mietintöön kirjatut lausumat puoltavat myös chp tuotannon tärkeyttä sitä vastoin ymmärrettävä ei ole vihreiden vastalause joka liittyy lähinnä kotimaisen bioenergian vastustamiseen lopuksi on kuitenkin hyvä todeta että me olemme oikealla tiellä

edustaja myllykoski nousi ylös mutta painoi myöskin varsinaisen puheenvuoron nappulaa kuinka on edustaja myllykoski arvoisa puhemies
olisin halunnut tuohon poliittiseen signaaliin hieman kommentoida mitä edustaja mölsä sanoi mutta sopii kyllä

puhemies kansallinen ilmasto ja ener giastrategia on mielestäni erittäin hyvän päätöksensä päätöksensä saanut talousvaliokunnan mietinnössä ja tässä yhteydessä haluan kiittää talousvaliokunnan puheenjohtajaa ja koko talousvaliokuntaa erittäin vastuullisesta käsittelystä ja erittäin rakentavista näkökulmista tähän asiaan erikoisesti ville skinnaria kiitän siitä että hän omalla panoksellaan demarien ryhmän yhtenä tärkeänä jäsenenä on tässä asiassa ollut vahvasti mukana se että vihreät jättivät eriävän mielipiteen asiaan on täysin ymmärrettävää kun katsoo mikä heidän politiikkansa päämäärä on siitä hetken kuluttua suomen metsät joka tapauksessa kasvavat vuonna neljäkymmentäviisi meillä oli

miljoonaa mottia vuodessa metsiemme kasvu tänä päivänä sataviisi miljoonaa mottia vuoteen ja jos menemme sen mukaan että hoidamme asiamme kunnolla ja metsät kuntoon niin satakolmekymmentäviisi viiva sataneljäkymmentä miljoonaa on täysin mahdollista saavuttaa neljänkymmenen viimeisen vuoden aikana suomen metsävaranto on kasvanut kuudellasadalla miljoonalla motilla kuusisataa miljoonaa mottia hiilivarantoa ja jos joku vielä puhuu tässä salissa siitä että hiilinielu pienenee niin suuresti ihmettelen sitä puhetta ja jos jätämme metsämme hoitamatta silloin teemme sen vahingon että hiilinielu ei toimi eli hoitaa kannattaa aina toinen asia monimuotoisuudesta on puhuttu paljon ja vihreät on tästä pitänyt valtavaa meteliä suomen metsien rakenne itsessään sisältää sen monimuotoisuuden moottorin joka on aina kunnossa neljäsataatuhatta yksityistä tilaa joista huomattava osa on niin sanottuja uinuvia tiloja varma lähde ja myös kaikki muutkin tilat koska kaikki metsäammattilaiset konemiehet ja niin edelleen ovat koulutettuja ja nämä kriittiset kohdat aina huomioidaan elikkä puheet siitäkin että meillä monimuotoisuuteen käydään kiinni eivät pidä paikkaansa esimerkkejä voi tutkijoita löytyy tästä maasta vaikka sille että maailma tuhoutuu ensi viikolla siihenkin löytyy joku päivystävä dosentti joka sanoo että se on varmasti totta se niistä tutkijoista joita edustaja myller näköjään suuresti ihailee mutta se on hänen päänsärkynsä se arvoisa puhemies vielä siitä että vihreiden tekemät esitykset tähän strategiaan ovat ihmeellisiä hehän omassa vastalauseessaan esittävät että omia päästövähennystavoitteitaan nyt esitetystä vastalauseessa he viittaavat sitran climate analyticsilta tilaamaan selvitykseen jonka mukaan suomen pitäisi leikata päästöjä vuoden yhdeksänkymmentä tasosta noin kuusikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä näinhän on kuitenkin tämä kyseinen analyysi nojaa siihen että hakkuumäärät olisivat isoja ja se tarkoittaisi sitä että hallituksen esittämä viidentoista miljoonan motin lisähakkuu on heidän laskelmassaan reilusti enemmän kun otetaan eri tilastoja ja halutaan niitä yhdistellä ja sen jälkeen hurskaasti lähdetään karkuun eikä ihmisille selitetä mistä on kysymys niin se tarkoittaa sitä että se on tietoista harhaan johtamista niin kuin tässä asiassa on tapahtunut vihreät tekevät ympäristöpolitiikalla erittäin rajua keskittämispolitiikkaa katsokaapa suomen karttaa tänä päivänä kuka tässä maassa käyttää kivihiiltä missä kaupungeissa käytetään kivihiiltä vihreiden hallitsemia kaupunkeja ja niissä vain kivihiili palaa viime vuonna vielä enemmän jopa helsingin seudulla poltettiin kolmekymmentä prosenttia enemmän kivihiiltä kuin aikaisemmin kun he täällä puhuvat siitä että pitäisi suomen biotaloutta supistaa ja metsien hakkuuta vähentää helppohan se on puhua lämpimässä kivihiilellä lämmitetyssä asunnossa jonka kaupunki maksaa kun me haluamme biotalouden toimimaan tässä maassa se se tarkoittaa sitä että tulee ihmisille töitä työttömyys vähenee pystymme maksamaan velkamme ja pystymme ihmisten elintasoa korottamaan siitähän on on tätä ymmärtääkseni lähes kaikki eduskunnassa tukevat vihreitä lukuun ottamatta niin kuin on tullut todistettua ja toimiiko suurissa kaupungeissa biotalous tukholma lämmittää itsensä se on miljoonakaupunki suurempi kuin koko pääkaupunkiseutu yhteensä se hoitaa homman biotalouden kautta uusiutuvalla energialla ja niin edelleen ja täällä sitä vielä ihmetellään näin ollen kun vihreät puhuvat ilmastonmuutoksesta ja sitten siihen vaikuttamisesta se on pelkkää politiikkaa ei mitään tekemistä sen kanssa halutaanko asioita parantaa arvoisa herra puhemies lopuksi haluan sanoa sen että chp voiman käyttö mistä edustaja martti mölsä äsken aivan erinomaisesti analysoi sitä tilannetta on suomelle valtava mahdollisuus se tarvitsee puuta se tarvitsee turvetta koska puun ja turpeen yhdistelmä kaikki me sen tiedämme on erittäin tehokas energiantuotantomuoto koska se nostaa polttolämpötilaa korkeammaksi pienhiukkaset palavat pois ja sähköntuotanto siinä vaihtoehdossa on paljon korkeammalla tasolla kuin normaalissa voimalaitoksessa suomen pitää pitää huoli siitä että tuotamme

omat energiamme kotimaisilla raaka aineilla koska huoltovarmuuden kannalta täällä kylmässä pohjolassa ja kriisien keskellä kun maailmassa niitä kuitenkin jonain päivänä tulee meillä pitää olla huoltovarmuus kunnossa sitä eivät muut hoida kuntoon kuin suomi itse

arvoisa herra puhemies

on kunnianhimoinen ja tavoitetaso on asetettu varmasti korkealle erityisesti pidän siitä että suomen energiatuotanto pysyy edelleenkin hajautettuna se takaa sen että huoltovarmuus erityisesti kriisiajan olosuhteissa turvataan me olemme menossa kohti uusiutuvia energiamuotoja hiilivapaaseen yhteiskuntaan vauhdilla jossa vielä pitäisi laittaa kaasua siihen että potentiaaliset mahdollisuudet energiatuotantoon auringosta tuulesta vedestä biomassoista saadaan vielä paremmin kiertotalouden puolella meillä olisi mahdollisuus saada biokaasua enemmän vielä lietteistä lannasta jätteistä ja puunkäytön sivuvirroista erityisesti hajautettuun energiantuotantoon kuuluu se että kotitalouksien sähköntuotantoa tuetaan ja mahdollistetaan täällä on tänään puhuttu jonkun verran myöskin turpeesta itse jo aikaisemmin viime eduskuntakaudella sen linjauksen tärkeäksi että ensisijaisesti pyrimme eroon fossiilisista polttoaineista ja sen mukana on sitten turve jonka käyttöä asteittain viedään alemmas mutta turve on yksi osa tätä kotimaisuusastetta joka tuo aluetyöllisyyttä toimeentuloa juuri niillä alueilla jonne korvaavia työpaikkoja olisi ehkä hankalakin saada ja turpeen käyttö kokonaisuudessaan vaikka se on päästöllistä hyvinkin takaa sitä huoltovarmuutta josta aikaisemmin puhuin liikenne ja viestintävaliokunnassa katselimme energia ja ilmastostrategiaa tietysti omien lasiemme läpi ja totesimme että että liikennesektori vastaa neljästäkymmenestä prosentista taakanjakosektorin päästöistä ja on siten keskeisessä roolissa päästöjen vähentämisen kannalta nämä luvut luvut joista tiedämme että liikenteestä on vähennettävä kolme pilkku kuusi miljoonaa tonnia päästöjä ovat suuria ja haasteellisia yhdellä lääkkeellä yhdellä teolla emme pääse tähän tavoitteeseen mutta tarvitsemme paljon niitä ovat liikennejärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen ja esimerkiksi ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen myöskin

sähkö tai tai jakeluverkkojen kehittämistä on on mietitty jo lainsäädännönkin tavalla tavalla miten sähkön ja kaasun jakelu eri puolilla suomea turvataan kansallisesti mutta myöskin kaupallisesti latausverkkoja tarvitaan ennen kaikkea siihen että jos ja kun me haluamme että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä meillä olisi vähintään kaksisataaviisikymmentätuhatta sähkökäyttöistä ja viisikymmentätuhatta kaasukäyttöistä autoa tämä tarkoittaa myöskin miettimistä autojen verotuskäytäntöihin tukiin kannustimiin mutta mitä kaikkea se tarkoittaa myöskin lainsäädännössä nämä pitää ottaa esille arvoisa puhemies olen mielenkiinnolla seurannut salikeskustelua suomen metsistä aivan kuin ne olisivat yhtäkkiä meille suuri taakka ja ongelma näin ei missään nimessä ole ne sitovat hiilidioksidipäästöjä erittäin tehokkaasti ja ja ovat meidän meidän sen takia niistä pitää pitää hyvää huolta me käytämme metsää vähemmän kuin sitä kasvaa ja se on totinen totuus jonka minua viisaammat ovat kertoneet meille moneen kertaan me käytämme vuosittaista kasvua hyväksemme mutta emme energiamielessä puurakentaminen on kaikkien huulilla ja mielessä puuteollisuuden merkitys on tänä päivänä erittäin tärkeä edelleenkin paperi sellu ja niin edelleen jalostusmuodot ovat tärkeitä kestävä käyttö metsien kohdalla on tärkeää ja energiaa teemme puun sivuvirroista

arvoisa puhemies strategian keskeiset tavoitteet uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta viiteenkymmeneen prosenttiin loppukulutuksesta omavaraisuuden kasvattaminen viiteenkymmeneenviiteen prosenttiin kivihiilen käytöstä luopuminen tuontiöljyn kotimaisen kulutuksen puolittaminen ja uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostaminen neljäänkymmeneen prosenttiin sekä taakanjakosektorin vuoden päästövähennystavoitteiden saavuttaminen ovat tässä strategiassa hyviä ja kannatettavia tavoitteita kuitenkin jo nyt tiedämme että tämä ei tule riittämään vuoden kaksituhattakolmekymmentä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen ja sen takia meidän on koko ajan mietittävä millä tavalla pääsemme pääsemme eteenpäin ministeri täällä kertoi että vuonna vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi on tavoite päästä hiilineutraaliin yhteiskuntaan samalla pitää muistaa että tämä strategia ei vielä siihen riitä asia josta on täällä vähemmän puhuttu on se että strategia tukeutuu ydinvoimaan ja bioenergiaan toki bioenergiasta on puhuttu mutta ei tästä kombinaatiosta euroopan mittakaavassa suomi tuottaa vuonna eniten energiastaan yhteensä bioenergialla ja ydinvoimalla suomi on kolmen suurimman joukossa tässä ydin ja bioenergian osuus primäärienergiasta nousee selvästi yli kuuteenkymmeneen prosenttiin ja samalla energiahuoltomme aiempi laajempi pohja kapenee huomattavasti mehän

olemme puhuneet hyvin paljon siitä että suomella on laaja energiapaletti mutta tässä se kapenee on myöskin tärkeä huomata etteivät nämä energiamuodot ole maailmanlaajuisen energiamuutoksen keskiössä millä on merkitystä myös energiaviennin näkymiin tähänhän me olemme todella paljon satsanneet ajatelleet että että suomi on siellä

onko meillä sitä osaamista tämän strategian näkökulmasta jota todella tulevaisuudessa tarvitaan selonteko toki osoittaa sen että vanhoillakin ratkaisuilla voidaan päästä merkittäviin päästövähennystavoitteisiin ja näin voidaan välttää uuden teknologian riskit mutta samalla kasvatetaan pitkän aikavälin riskiä ja bioenergiaan liittyy merkittäviä teknisiä taloudellisia poliittisia sekä ympäristöön liittyviä riskejä joita ei strategiassa käsitellä strategiassa ei ole varasuunnitelmaa esimerkiksi olkiluodon tai pyhäjoen ydinvoimaloiden taloudellisille tai ympäristöpoliittisille riskeille

katsottava sitä miten kulutamme energiaa tällöin liikenne ja asuminen ovat keskeisessä asemassa miten asuinrakennusten energiatehokkuutta erityisesti korjausrakentamisella saadaan paremmaksi miten liikennettä asumista työpaikkoja kaupunkirakennetta saadaan sellaiseksi joka vähentää liikenteen tarvetta erityisesti autoliikenteen tarvetta ja miten tehdään kaupungeista jalankulkua pyöräilyä suosivia ja niin että joukkoliikenne on siellä pääosassa ja miten sitten kaupunkikeskustojen ja ja kaupunkien lähialueiden liikenne järjestetään niin että ihmisten on helppo liikkua mutta samalla sitten vähennetään liikenteen aiheuttamia päästöjä nämä ovat sen ohella että mietimme mitä käyttövoimaa liikenteessä käytetään äärimmäisen tärkeitä asioita jos haluamme että liikenteen osalta pääsemme tavoitteisiin

herra puhemies käydyn keskustelun perusteella on varmasti todettava että on ristiriitaisia käsityksiä siitä mitkä ovat suomen metsien hiilinielut voitaneen todeta kuitenkin nyt tässä ensimmäisenä mölsälle jos hän nyt sitten on vaivautunut sinne netin ääreen katsomaan tätä puheenvuoroa että puheenvuoro oli erittäin poliittinen ja hän käytti vanhakantaisia termejä vasemmistolaisista kommunisteina ja niin edelleen kun itse tuohon oppiin perehtynyt niin en ota sen suuremmin kantaa mutta muistuttaisin kuitenkin edustaja mölsälle että viime kaudella meillä oli parlamentaarinen energia ja ilmastokomitea joka teki yksimielisen linjauksen enkä silloin nähnyt kyllä vapauttavaa enkeliä sen paremmin perussuomalaisista kuin mistään muualtakaan vaan koetettiin luoda suomeen niin että meillä teollisuudessa ja koko yhteiskunnassa energia ja ilmastopolitiikan linjauksia tehtäisiin siten että olisi ennustettavuutta ja sitä tässä mietinnössä on myös peilattu niin että

on arvostettu siten että siellä on kymmenen hyvää pontta kymmenen hyvää pontta jos joku kritisoi sitä miksi on niin monta pontta niin se tarkoittaa sitä että eduskunta itse talousvaliokunnassa on nähnyt tiettyjä asioita mitä pitää vielä enemmän korostaa ne kaikki ponnet kyllä tähtäävät siihen ennustettavuuteen sekä tulevaisuuden ja kansallisen elinvoimaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin maa ja tätä kysymystä lausumavaliokuntana

todettakoon että ihan yhtä lailla kuin mietintöä antavassa valiokunnassa vasemmistoliitto oli yhtä linjaa

jos nyt haluan pureutua yhteen tiettyyn asiaan niin se on tämä metsien hiilinielu henkilökohtaisesti edustaja myllykoski on sitä mieltä että risukko ei ole hiilinielu hoidettu metsä on hiilinielu vain hyvin hoidettu metsälö voi toimia tehokkaana hiilinieluna ja kun sitä hyvin hoidetaan sitä hyvin käytetään se todellakin kasvaa ja on tehokas hiilinielu ja sitä ei pidä unohtaa tässä asiassa että kasvava metsä omalta osaltaan vielä kun nyt tässä varsinkin edustaja hongisto toi erittäin erinomaisesti esille sen että puurakentaminen on erittäin hyvä hiilivarasto meidän pitää huomata se että meillä on varmasti eroja

tässä tuotiin esille se kuinka paljon tukholmassa ja helsingissä on eroja siinä kuinka paljon uusiutuvalla energialla tehdään no me varmasti kaikki tiedostamme sen että ruotsissa on erittäin paljon maalämpöä keskittynyttä toimintaa joka on uusiutuvaa energiaa mutta me helsingissä olemme reikäjuusto eli me emme voi täällä rakentaa enää maalämpöön perustuvaa uusiutuvaa energiaa sillä sillä tavoin koska me olemme niin sanottu maanalaisten tunnelien kaupunki

olisin toivonut että valiokunta olisi omassa mietinnössään ottanut terävämmin kantaa siihen että yksittäisten ihmisten mahdollisuudet uusiutuvan energian olisivat olleet enemmän niin sanotusti keskiössä koska kyllä kyllä täytyy todeta että meillä on byrokratian rattaissa semmoista hiekkaa joka ei mahdollista yksittäisten kotitalouksien tai osakeyhtiöiden taloyhtiöiden mukaan tulemista aurinkoenergiaan niitä byrokratioita olisi pitänyt enemmän painottaa tässä mietinnössä koska mietintö kaiken kaikkiaan on hyvä ja keskeinen huomio josta haluan nyt kiittää talousvaliokuntaa on se että pitää mahdollistaa tukia uusiutuvien energioiden ja teknologioiden käyttöönottoon tässä välivaiheessa niitten ei tarvitse olla olla taloudellisesti merkittäviä kunhan poistetaan se byrokratia mikä estää tällä hetkellä uusiutuvien energioiden lähituotantoa sitä pitää purkaa

arvoisa herra puhemies ilman muuta olen tässä sitten yhtenä jos en tukijalkana niin ainakin pönkkämiehenä ilman muuta näin pitää ollakin mutta biopolttoaineiden osalta oletettavaa on että kun nyt nämä tietyt kaksinkertaisen laskennan biopolttoaineet tulevat

sitten vuonna kaksituhattakaksikymmentä tällä hetkellä meillä on vielä mäntyöljystä tuotetun polttoaineen osalta kaksinkertainen laskenta ja kun tämä kaksinkertainen laskenta oletettavasti poistuu vuonna kaksikymmentä niin vielä lisää enemmän sitä biopolttoaineen merkitystä liikennepolttoaineena en ole aivan vakuuttunut siitä kannattaako muusta kuin tähteistä ja hakkeista todellakin tehdä biodieseliä mutta tärkeää on huomata tässä se että meidän metsäteollisuus on meidän yksi luonnonvara se on kansantaloudellisesti niin merkittävä että emme voi siitä luopua ja meidän pitää pystyä ja uskaltaa hyödyntää sitä koko kansantaloutta ajatellen ja siinä mielessä komppaan kyllä edustaja hoskosen näkemystä siitä että että jos se on sitten sotien jälkeen rakennettu niin olkoon nyt sitten se se meidän uusi sota sitä että me olemme energiaomavaraisia niin että me voimme luopua kivihiilestä ja öljystä